päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäinen kysymys

niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin turvallisuusmielessäkin siksi asiasta onkin niin vaikea päättää sisäministeri ohisalo olitte paikalla kun saksan ranskan italian ja maltan sisäministerit sopivat uudesta siirtolaisten taakan jaosta jota suomi puheenjohtajuuskaudella nimenomaan tavoittelee te kerroitte hallituksen tuesta twitterissä te sanoitte että tämä ehkäisee hukkumiskuolemia välimerellä se ei millään logiikalla pidä paikkaansa te lisäätte hukkumiskuolemia houkuttelemalla siirtolaisia merelle hallitus on mukana avaamassa laittomalle siirtolaisuudelle reittejä eurooppaan ei tarvitse kuin lähteä merelle ja eu hoitaa loput arvoisa sisäministeri mitä olette sopineet kuinka monta on tulossa milloin ja kuinka pitkä sopimus on aikooko suomi olla taas mallioppilas ja hoitaa osuutensa vaikka muut eivät niin tekisi

arvoisa puhemies arvon kansanedustajat kiitos kysymyksestä perussuomalaisille suomen eu puheenjohtajuuskauden tavoitteena meidän ohjelmassa on muun muassa se että eurooppalainen turvapaikkapolitiikka laitetaan kuntoon yhdessä eurooppalaisin voimin aivan keskeistä siinä on se että edistetään tätä ceas pakettia eli common system lakipakettia joka on vuosia ollut jumissa yhtä aikaa kun sitä viedään eteenpäin niin yhtä aikaa myös pelastetaan ihmisiä jotka ovat hukkumassa välimereen ihan jo kansainvälisen merioikeuden mukaan ketään ei saa jättää hukkumaan tästä on kyse viime päivinä maltan kokouksen jälkeen olen tavannut muun muassa tulevia komissaareja alallani selkeästi myös indikoivat sitä että turvapaikkapolitiikan kuntoon laittaminen on heille ihan keskeinen prioriteetti tulevalla kaudella maltan keskusteluissa keskeisenä oli tällainen väliaikainen mekanismi jossa on ehkä kolme pointtia ensimmäisenä se palaan siihen että ketään ei saa jättää hukkumaan mereen toisena se että autetaan niitä jäsenvaltioita jotka ovat siellä ensilinjan valtioina eli toisin sanoen välimeren valtioita jotka kantavat eniten vastuuta tässä asiassa ja kolmantena se kuinka jaetaan turvapaikanhakijoita eri jäsenvaltioihin että yksikään jäsenvaltio ei jää sen asian kanssa yksin suomella on pitkä raja

miksi te ette suostu vastaamaan hyvin yksinkertaisiin kysymyksiin ministeri ohisalo fakta on että siirtolaispaine etelästä on jälleen paisumassa valtavaksi afrikan väkiluku voi nelinkertaistua tällä vuosisadalla tulijat eivät lopu juuri nyt kreikan saarille saapuu satoja siirtolaisia myös italian satamiin alkaa kohdistua painetta turkissa tilanne on kireä ja miljoonat odottavat mahdollista euroopan rajan avautumista sama voi tapahtua venäjän kautta balkanin reitti voi räjähtää käsiin samalla te kiihdytätte painetta libyasta siirtolaiset pyrkivät pohjoista kohti korkeimman elintason maihin he eivät jää muihin maihin arvoisa hallitus oletteko uuden siirtolaisvyöryn alkaessa valmiita toimiin rajoilla kuten moni muukin schengen maa tekee ja patoamaan vyöryn myös länsirajalla meillä ei ole minkäänlaisia perusteita ottaa turvapaikanhakijoita vastaan ruotsista ei ollut vuonna kaksituhattaviisitoista eikä ole nyt

arvon puhemies arvon edustaja purra mainitsitte myös venäjän tässä tilanteessa kuten tiedetään suomella on eräs euroopan unionin pisimmistä ulkorajoista ja ja silloin rajavaltiona myös suomea kiinnostaa se mitä rajalla tapahtuu ja se että silloin kun tapahtuu niin jäsenvaltiot voivat olla yhteistyössä siinä toiminnassa ja paraikaa ollaan lisäämässä muun muassa frontexin eli eurooppalaisen rajavartioviranomaisen resursseja kysyitte aiemmin kuinka paljon suomeen nyt jatkossa tulisi ihmisiä no hallitus ei ole vielä linjannut tätä päätöstä vaan tästä keskustelemme yhdessä pj kauden ohjelman tavoitteena on nimenomaan se että tällaista väliaikaista mekanismia voidaan nyt rakentaa ja siihen etsitään niin paljon jäsenvaltioita kuin nyt saadaan kasaan eli suomi miettii sitten myöhemmässä vaiheessa olemmeko lähdössä mukaan tähän mekanismiin joka oikeastaan osoittaa sen että euroopan unionista löytyy yhteistyökykyä löytyy solidaarisuutta vaikka viime vuosina tämä koko turvapaikkapolitiikka on itsessään ollut jumissa

arvoisa rouva puhemies syksyllä kaksituhattaviisitoista silloinen pääministeri esitti avoimen kutsun lupaamalla talonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön tämä harkitsematon teko kiihdytti lähinnä irakilaisten nuorten miesten vyöryä ruotsin kautta suomeen sen sijaan että nämä ihmiset olisi pysäytetty rajalle varusmiehet pantiin kantamaan heidän kapsäkkejään silloinen sisäministeri sanoi että irakiin ei voi palauttaa ketään ja että tulijoiden motiivien kyseenalaistaminen on rasismia tästä koitui pelkästään yhden vuoden vastaanottomenoina yli miljardin euron lasku veronmaksajille tulijavirta on sittemmin hidastunut suomesta riippumattomista syistä kiitos esimerkiksi unkarin ja kiitos libyan viranomaisten kuitenkin kiihtyy uudelleen onko hallituksella toimintasuunnitelma tai edes suunnitelma sellaisen laatimiseksi vai aiotaanko seistä tumput suorana ja katsoa mitä tapahtuu kiitos

arvon puhemies kiitos edustaja halla aholle kysymyksestä totta kai on selvää että ihan kaikissa tilanteissa hallitus ja valtio on varautunut erilaisiin tilanteisiin varautumissuunnitelmia on tehty ja niitä päivitetään jatkuvasti tilanteita seurataan ja viranomaisyhteistyötä vahvistetaan jotta tieto liikkuu varmuudella sekä suomen sisäisten viranomaisten että euroopan unionin sisällä eri viranomaisten kesken europolin frontexin ja monen muun muun muassa eason eurooppalaisen pakolaisjärjestön kautta

on käytävä keskustelua näiden valtioiden kanssa ja ylipäätään keskustelua siitä että kukaan ei myöskään palaudu maahan jossa heitä uhkaa hengenvaara palautuskielto on ehdoton ja sitä täytyy viranomaisten noudattaa

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä kun mainitsitte asian joka on itsestään selvää kaikille että ketään ihmistä ei saa jättää hukkumaan välimereen

mikä kansainvälinen sopimus velvoittaa kuitenkin kuskaamaan tämän henkilön joka on veden varassa seuraavaan valtioon eikä palauttamaan sinne kotimaahansa olen siinä käsityksessä että hukkuva ihminen on syytä palauttaa kotimaahansa saamaan terveydenhuoltoa mahdollisiin vammoihinsa tai kokemaansa traumaan ja toiseksi arvoisa puhemies mainitsisin kyllä ministerille että tässä salissa ollaan kyselytunnilla ja tuo kansa tuolla kuvaruudun takana varmastikin odottaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin kiitos

mikä oli kysymys ei ollut kysymystä

arvoisa puhemies on aivan selvää kuten tässä äskenkin tuli esille että ei ketään pidä jättää välimereen hukkumaan kuten myös ministeri sanoi mutta näistä ministerin kolmesta periaatteesta kerroitte että ne kuvailevat niitä ratkaisuja joita yrititte maanantaina edistää niistä puuttui kyllä tärkeä periaate eli se miten vältetään sellainen tilanne joka kaksituhattaviisitoista syntyi että meille eurooppaan tuli toista miljoonaa ihmistä joiden joukossa oli

turvapaikkapäätökset pitäisi tehdä ulkorajakeskuksissa ja viime talvena myös keskusta oli mukana tekemässä päätöksiä joissa nimenomaan kieltäydyimme yksittäisten laivojen tarkistamattomien ihmisten onko todella nyt niin että suomi on kääntänyt kelkkansa ja menossa mukaan mekanismiin jossa suomeen ja muihin eu maihin siirretään tarkistamattomia hakijoita ennen kuin turvapaikkaperusteet on tarkastettu

puhemies tämä keskustelu jota nyt käydään liittyy tilanteeseen jossa ennen kuin uusi komissio aloittaa toimintansa ja ratkaisee tätä asiaa niin kuin komission tuleva puheenjohtaja on todennut omassa politiikkaohjelmassaan on väliaikainen tilanne joka täytyy ratkaista tässä on kysymys

ymmärrättekö te ministeri ohisalo että tällainen sisäisiin siirtoihin perustuva jakojärjestelmä houkuttelisi lisää hakeutujia näille vaarallisille merireiteille joissa he ovat vaarassa hukkua ja samalla ruokkisi laitonta ihmissalakuljetusta sen sijaan tulisi keskittyä nimenomaan kiintiöpakolaispolitiikkaan jossa nämä pakolaiset valikoidaan suoraan sieltä pakolaisleireiltä se taas puolestaan houkuttelisi pikemmin siihen että nämä ihmiset pysyvät siellä pakolaisleireillä joista he sitten saavat turvaa ja apua eikä heidän tarvitse turvautua tällaisiin laittomiin ihmissalakuljetuksiin ja vaarallisiin reitteihin euroopan unionin tulisikin lisätä vahvasti tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää miksi ette ole pikemmin tätä linjaa ajamassa

arvoisa puhemies edustaja räsäselle kiitokset kysymyksestä tämähän on itse asiassa ihan keskeinen eurooppalainen keskustelu myös että kuinka kiintiöpakolaisjärjestelmää hyödynnetään eräänä ikään kuin laillisen reitin mahdollisuutena eurooppaan ja tässä tehdään ykn pakolaisjärjestö unhcrn kanssa yhteistyötä suomihan tai hallitus päätti budjettiriihessään viikko sitten siitä että

nostetaan sadalla ja jatkossa hallitusohjelman mukaisesti arvioidaan sitä kuinka turvapaikanhakijoiden määrä kehittyy jos kehitys on laskevaa niin silloin voidaan pohtia otetaanko enemmän kenties kiintiöpakolaisia lisään tähän vielä sen että tämä on todella yhteiseurooppalainen keskustelu myös eurooppalaisen rahoituksen näkökulmasta tällainen amif rahasto jo tällä hetkellä toimii niin että kun kiintiöpakolaisia vastaanotetaan niin heistä myös maksetaan suomen valtiolle eli tämäkin on aina hyvä huomioida tässä mukana

tässä on kaksi asiaa jotka pitää erottaa toisistaan on tämä väliaikainen ratkaisu josta täytyy huolehtia sen takia että tällä hetkellä ei ole komissiota joka veisi asiaa eteenpäin pysyvämmän ratkaisun näkökulmasta olen aivan samaa mieltä edustaja räsäsen kanssa siitä että on järkevää löytää sellaisia vaihtoehtoja joissa voidaan etukäteen selvittää näitten turvaa tarvitsevien ihmisten taustat ja sitä kautta huolehtia siitä että tänne tulee vain ja ainoastaan niitä ihmisiä joilla on turvan tarve mutta me emme voi sille mitään että vuoden kaksituhattaviisitoista kesäkuun jälkeen suomeen pyrki kaiken kaikkiaan viisikymmentätuhatta ihmistä jotka hakivat kansainvälistä suojelua meidän täytyy selvittää sen lainsäädännön mukaan johon me olemme kansainvälisten sopimusten mukaan joihin olemme sitoutuneet näitten ihmisten suojan tarve näistä seitsemäntoistatuhatta ihmistä on saanut turvapaikan suomesta yli kolmekymmentätuhatta ihmistä on joko saanut kielteisen päätöksen on peruuttanut hakemuksen tai odottaa tällä hetkellä poistamista maasta on tärkeää saada selvyys sopimuksellinen selvyys siitä että voidaan palauttaa suomesta ihmisiä pois silloin kun ei ole turvapaikan perusteita

puhemies edellisessä turvapaikanhakija aallossa suomeen tuli ihmisiä erityisesti irakin suunnalta toki muistakin maista millainen tilanne palautussopimuksen osalta suomella on tällä hetkellä irakin kanssa mehän hyvin tiedämme että esimerkiksi ruotsilla tällainen sopimus on ollut mutta sen perusteella on kyetty palauttamaan vain muutamia ihmisiä lähtömaahansa eli kysyisin kun sitä penätään että mitä kysytään mikä tilanne on suomen ja irakin välisessä palautussopimuksessa

arvon puhemies kiitos edustaja sankelolle kysymyksestä suomi on muun muassa avaamassa irakiin uuden suurlähetystön jonne on muun muassa sisäministeriön virkahenkilö lähdössä vuoden mittaiselle komennukselle juuri ajatuksella että palautussopimuksista keskustellaan aktiivisesti päivänpoliittisesti siellä mutta samaan aikaan tietysti poliittisella tasolla käymme keskusteluja näiden valtioiden kanssa joihin palautuksia pääasiassa menee

arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista tapahtunut turvapaikanhakijakriisi ei saa toistua siitähän kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä mutta nyt kun katsotaan mitä tälle asialle voitaisiin paremmin tehdä niin palautussopimusten toimivuus josta tässä äsken oli kyse on yksi keskeinen osa mitä suomi aikoo nyt eu puheenjohtajamaana konkreettisesti tehdä näiden palautussopimusten toimivuuden osalta nimittäin puheenjohtajamaa kykenisi tekemään järkeviä tekoja jos se kasaisi tähän koalition taakseen eli mitä konkreettista nyt syksyn aikana pääministeri sisäministeri ulkoministeri tekevät tälle asialle

arvon puhemies kiitokset edustaja häkkäselle kysymyksestä olen viimeksi tällä viikolla tavannut aloittavia uusia komissaareja ja keskustellut myös puhelimessa heidän kanssaan olemme keskustelleet siitä että että tämä palautuskysymys yhdistettynä tähän turvapaikkapolitiikan uudistamiseen on iso kokonaisuus se tulee olemaan prioriteetti monelle uusista komissaareista se on prioriteetti myös suomen eu puheenjohtajuuskaudella että näitä asioita edistetään ja totta kai ihan keskeistä on se että kun saadaan jäsenvaltioita yhteen pöytään luotua luottamusta jäsenvaltioiden kesken niin voidaan myös käydä yhdessä keskusteluja näiden palautusvaltioiden suuntaan kuinka löytää tässä voimaa mahdollisuuksien mukaan muun muassa siirtolaisuuden juurisyihin puuttuminen on ihan keskeistä monessa ja se kuinka suomi yhtäältä jo lähtömaissa voi toimia edesauttaa myös sitä että nämä palautussopimukset toimivat paremmin
pääministeri rinne halusi vielä vastata
arvon puhemies haluan todeta sen verran että olen keskustellut tästä tilanteesta eun korkean edustajan mogherinin kanssa siitä voisiko euroopan unioni yhdessä juuri niin kuin totesitte laajemmalla joukolla hakea sellaista palautussopimusten kokonaisuutta jolla tätä ongelmaa voitaisiin purkaa jäsenmaitten näkökulmasta niitten ihmisten osalta jotka eivät ole turvaa suojaa täältä saaneet ei ole ollut turvapaikkaperustetta mogherini on luvannut tätä asiaa viedä eteenpäin olen käynyt tätä keskustelua myös kollegojen kanssa eurooppa neuvoston yhteydessä että miten tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin tavalla joka johtaa siihen että palautussopimuksia saadaan vahvasti afrikka strategia on yksi tärkeä osa tulevankin komission työskentelyä suomi on sitä vienyt vahvasti eteenpäin tämän afrikka strategian kautta voidaan kumppanuudessa afrikan unionin jäsenmaiden kanssa huolehtia siitä että yksi osa sitä kumppanuutta tulee olemaan näitten palautussopimusten vahvistaminen maihin

arvoisa rouva puhemies haluaisin kysyä ministereiltä eikö teistä tunnu että tämä koko nykyinen turvapaikkapolitiikka on erittäin haitallista kun tiedetään mitä on tapahtunut seksuaalirikoksissa ihmiset ovat jopa menettäneet henkensä turun tapahtumat porin tapahtumat ja niin edelleen onko tämä sellainen asia että on vaan pakko hyväksyä että maan sisäinen turvallisuus vaarantuu näin paljon vai voisiko ajatella niin että suomi irtautuu sellaisista sopimuksista jotka aiheuttavat tällaista rikollisuutta

ajattelen niin että se hallitusohjelma johon viisi puoluetta nyt keväällä sitoutui lähtee myös perusperiaatteista kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälistä yhteistyötä kansainvälisiä sopimuksia ihan jokaisen ihmisoikeuksia ja silloin ajattelen että kansainvälisistä sopimuksista irtautuminen ei välttämättä istuisi tämän hallituksen pirtaan yhtaikaa näen erittäin tärkeänä keskustelun siitä että seksuaalirikoksiin on vihdoin herätty niitä täällä tehdään aivan liian paljon niitä ei pitäisi täällä kenenkään joutua kokemaan ja sen takia me olemme lisänneet poliisille resursseja ensi vuonna perustetaan poliisissa työryhmä jossa ennaltaehkäisyä ja ennaltaestävyyttä painotetaan sinne laitetaan lisää rahaa siellä moniviranomaisyhteistyöllä pyritään estämään tilanteita jotta kukaan ei edes joudu seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi teema on erittäin tärkeä ja hallitus ottaa sen erittäin tosissaan ohjelmassaan

tässä on syytä tehdä nyt kyllä tämä kanta hyvin selväksi suomi ei ole sitoutunut minkääntyyppiseen väliaikaiseen taakanjakomekanismiin on hyvä että hallitus siitä aikanaan keskustelee keskustan kanta on selkeä meidän ei tulekaan sitoutua tällaiseen mekanismiin ellei siinä ole valtaosa eu maista mukana

olen samaa mieltä siitä että vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumat eivät saa missään tapauksessa toistua silloin perussuomalaiset olivat hallituksessa ja mitä silloin mitä silloin tapahtui ministeriltä kysyisin mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy että ihmissalakuljetus välimerellä saadaan loppumaan

arvon puhemies kiitos edustaja kärnälle kysymyksestä ihmissalakuljetus ylipäätään ihmiskauppa on ihan keskeisiä kysymyksiä joihin sekä tämä hallitus meidän ohjelmamme itsessään kuten hyvin tiedätte että myös hallituksen eu puheenjohtajuuskauden ohjelma menee ja keskustelemme näistä aiheista muun muassa ministerikollegoidemme kanssa eurooppalaisella tasolla

arvoisa puhemies täällä perussuomalaisten rivistä ehdotettiin että suomi irtautuisi kansainvälisistä sopimuksista

on ehkä syytä muistuttaa että sääntöperusteinen kansainvälinen järjestelmä jos jokin on pienen maan etu suomen etu on se että maailmassa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia mitä tulee tähän pakolaissopimukseen niin sehän lähtee siitä että jos on aidosti hädässä tai vainon alla niin silloin autetaan mutta jos ei ole turvan perustetta niin silloin pitää voida myös palauttaa sen takia arvoisa puhemies on hyvä jos nyt hallitus on aktiivinen yhdessä muiden eu maiden kanssa siinä että nämä palautussopimukset saadaan toimimaan koska aktiiviseen turvapaikkapolitiikkaan kuuluu myös se että ihmisiä pitää voida palauttaa

ministerivaliokunta linjasi että suomen tavoitteena on saada selkeä enemmistö jäsenmaista tähän mukaan haluan kysyä pääministeriltä pitääkö hallitus kiinni tästä linjauksesta tämä ei voi olla vain muutaman maan sopimus vaan kysymys on siitä että pitää saada selkeä enemmistö mukaan

arvoisa puhemies tästä käytiin keskustelua siinä tilanteessa kun hallitus aloitti eu puheenjohtajuuskautta puheenjohtajamaana tiedettiin se aikaisemmista tilanteista että puheenjohtajamaahan tulee kohdistumaan tässä suhteessa paineita näitten laivalle pelastettujen ihmisten sijoittamisessa todettiin että esimerkiksi romania oli tällaisia päätöksiä kaikesta huolimatta omasta suhtautumisestaan huolimatta tehnyt ja sen takia todettiin että ensin pitää tämmöinen viesti antaa että puheenjohtajamaa toimii solidaarisesti muita valtioita kohtaan mutta todettiin saman tien sitten että on järkevää yrittää koota mahdollisimman laaja joukko jäsenmaita tässä väliaikaisessa tilanteessa huolehtimaan niistä yhteisistä vastuista jotka meillä on turvaa hakevia ihmisiä kohtaan ja ja eurooppalaisia ihmisiä kohtaan ja tästä näkökulmasta päädyttiin ratkaisuun jossa noin kaksikymmentä jäsenmaata tarkoittaa sitä kokonaisuutta jonka takana me voimme olla tätä nyt nämä neljä tätä rakennelmaa

arvoisa rouva puhemies oppositiopolitiikkaa voi tehdä niin monella tyylilajilla haluan tässä kiittää opposition puolelta edustaja räsästä erittäin vastuullisesta ja asiantuntevasta puheenvuorosta

ja keskustasda on helppo olla samaa mieltä siitä että meidän pitää suomessa auttaa maailman hädässä olevia ja ennen kaikkea kiintiöpakolaisjärjestelmä on siihen paras keino olen ymmärtänyt ja tietysti hallitus voi vielä sen kerrata että tavoitteena on vähentää turvapaikanhakijoiden määrää niin suomessa kuin koko euroopassa ja panostaa nimenomaan kiintiöpakolaisjärjestelmään

kun he tulivat kaksituhattaviisitoista hallitukseen lisääntyikö vai vähentyikö turvapaikanhakijoiden määrä ottiko suomi sisäisinä siirtoina turvapaikanhakijoita kun perussuomalaiset olivat hallituksessa ja miten se on kehittynyt kun perussuomalaiset lähtivät hallituksesta

arvon puhemies kiitokset edustaja kurviselle kysymyksestä turvapaikanhakijoiden määrähän laskee tämän hallituskauden aikana jatkuvasti saman tien kun perussuomalaiset ovat lähteneet hallituksesta olen ymmärtänyt että viime kaudella perussuomalaisten aikana sisäisiä siirtoja otettiin satoja

tehdään yhteistyötä nimenomaan ykn pakolaisjärjestön kanssa autetaan kaikista vaikeimmassa asemassa olevia pakolaisia ja kiintiöpakolaisten määrää voidaan nostaa kun turvapaikanhakijoiden määrä laskee

arvoisa puhemies hallitus puhuu palauttamisesta mutta ei oikeasti tee mitään palauttamisen edistämiseksi sopimusten solmimiseen ei ensinnäkään riitä pelkkä sisäministerin arvovalta vaan asian pitäisi liikuttaa ulkoministeriä ja pääministeriä jos on tahtoa sopimus saadaan aikaan ehdollinen kehitysapupolitiikka kauppapolitiikka ja viisumipolitiikka keinoja on mutta te ette uskalla sen sijaan hallitus lisää vetovoimatekijöitä tarjoamalla työlupia kielteisen päätöksen saaneille mikä tietysti kokoomuksellekin sopii

arvoisa puhemies kiitokset edustaja riikka purralle kysymyksestä kuten mainitsitte olette hyvin perehtyneet suomen eu puheenjohtajuuskauden ohjelmaan suomihan käyttää näissä keskusteluissa erilaisia keinoja viisumipolitiikkaa kauppapolitiikkaa kehityspolitiikkaa näistä keskustellaan samoissa pöydissä kuin keskustellaan muun muassa näistä palautuksista kiitos että olette perehtyneet ja kiinnostuneita suomen eu puheenjohtajuuskaudesta

seuraava kysymys kokoomuksen eduskuntaryhmä ja edustaja lepomäki
arvoisa puhemies valtiovarainministeriö on tuonut tässä hiljan laskelman jonka mukaan hallituksen päätökset kasvattavat tuloja keskimäärin kaikissa paitsi ylimmissä tuloluokissa tästä jotkut saivat vaikutelman että keskituloisen palkansaajan verotus ei olisikaan kiristymässä tosiasiassa hallitus vain estää palkkainflaatiosta johtuvan kiristyksen verotukseen sen sijaan hallitus antaa verotuksen kiristyä sosiaaliturvamaksujen noustessa ja etuuksia nostetaan tietysti velaksi kokoomus on huolissaan siitä kuinka suomessa ihminen voi omalla työnteollaan nousta taustasta riippumatta keski ja hyvätuloiseksi ministeri lintilä kysyisin teiltä saako keskituloinen palkansaaja samoilla tuloilla enemmän vai vähemmän käteen ensi vuonna ja salliiko rinteen hallitus omalla työllä vaurastumisen vai keskitättekö te pääomat sinne missä niitä on jo valmiiksi

arvoisa rouva puhemies näyttää että jatketaan siitä mihin viime viikolla jäätiin kertaus on opintojen äiti arvostan tähän vmn laskelmaan se pitää paikkansa että vmn laskelmassa todettiin että noin seitsemälläkymmenellä prosentilla tulee tulotaso nousemaan käteen jäävä osa tulee nousemaan mielestäni verrattain hyvä ja se lähtee siitä että pienimpiin perusturvaan liittyviin etuuksiin tehdään korotukset te kysytte sitä annammeko me verotuksessa tapahtua kiristymistä te tiedätte erittäin hyvin hallitus ei anna verotuksessa tapahtua kiristymistä vaan se kiristys tulee sivukuluista palkan sivukuluista jotka ovat työmarkkinajärjestöillä todella mielenkiintoista kuulla onko kokoomus sitä mieltä että hallitus on se joka kuittaa aina työmarkkinoitten tekemät ratkaisut sivukuluista se ei voi mennä niin
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies kyllä suomessa veroasteeseen luetaan myös sosiaaliturvamaksut ja jos kyse on siitä luodaanko suomeen vaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia hallituksella on kaikki avaimet kädessään jos se haluaisi tosiasiassa lisätä ihmisten käteen jääviä tuloja jos puhutaan keskituloisesta palkansaajasta esimerkiksi lehtorista joka ansaitsee päätyössään noin kolmetuhattaneljäsataa euroa kuussa ja haluaa tehdä lisätöitä tunnin illassa hän ansaitsee työstään esimerkiksi kaksikymmentä euroa siitä jää puolet käteen tällä lehtorilla on kaksi lasta ja hän tarvitsisi lastenhoitajan siksi tunniksi lastenhoitajan palkka on noin viisitoista euroa kotitalousvähennyksen jälkeen eli tämä lehtori joutuu tekemään puolitoista tuntia töitä jotta hän voi kustantaa tunniksi itselleen lastenhoitajan kysynkin teiltä onko ensi vuonna tämä aika jonka tämä lehtori joutuu tekemään lisätöitä lisätyötunteja pidempi vai lyhyempi kuin tuo puolitoista tuntia jotta hän saa palkata apua tunniksi kotiin

arvoisa rouva puhemies tunnistan ilman muuta tämän ongelman ilman muuta tunnistan mutta sitten pitää ehkä pikkusen kurkata taaksepäin olimme samassa hallituksessa viime kaudella kevensimme tuloverotusta yksi pilkku neljä miljardia mutta progressio nousi emme päässeet siitä ongelmasta eroon silläkään että yksi pilkku neljä miljardia kevennettiin tuloverotusta tällä hallituksella lähdettiin siitä että tarvitaan ihmisten perusturvan korotusta ja valittiin se että teemme perusturvaan tiettyihin etuuksiin korotuksia ja se että kohdennetaan tuloverotuksen kevennys vain sinne pieni ja keskituloisiin

oli hyvä että ministeri lintilä muisteli sitä mitä viime vaalikaudella tapahtui se asian taustahan oli se että kun laadittiin sitä kilpailukykysopimusta toi kymmeniätuhansia työpaikkoja tähän maahan niin osana sitä sopimusta päätettiin että työntekijöiden sivukulut nousevat mutta että valtio tulee kompensoimaan ne sivukulut verotusta keventämällä silloin muuten sosiaalidemokraatit tässä salissa kannattivat sitä sopimusta

arvoisa rouva puhemies edustaja satonen haluan muistuttaa että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettineuvotteluissa katsottiin hyvin selkeästi se että hallituskaudella täyttyneet kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset on hoidettu ja se todettiin silloin niissä neuvotteluissa itse asiassa kaivoin sen paperin ylös ja siellä on hyvin selkeästi myös kokoomuksen kuittaus

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus lisää valtionvelkaa se lisää julkisia menoja se tosiasiallisesti kiristää myös verotusta mutta sitten ainoa mistä hallitus tuntuu olevan kiinnostunut tässä yhteydessä on se millä tavoin eri tulodesiileissä erinäköisinä julkisina tulonsiirtoina tulokehitys tapahtuu vaikuttaa vähän siltä että hallitus ei ole kovinkaan huolissaan siitä ahkerasta suomalaisesta joka haluaisi elättää itsensä ei suinkaan ja täysin riippumatta siitä kuinka paljon tienaa mutta se suomalainen ahkera työntekijä tai yrittäjä joka haluaa omalla työllään ja toiminnallaan elättää itsensä tällainen suomalainen kärsii tämän hallituksen toiminnasta voi olla että jos hän saa jotain etuuksia niin hänelle etuuksien kautta jotakin ehkä jää enemmän jossakin tapauksessa käteenkin ja tähän hallitus vetoaa mutta nyt näyttää siltä että keskusta on unohtanut sen työn linjan jota se yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa viime hallituksessa oli edustamassa ja on siirtynyt tulonsiirtojen maailmaan työnteon maailmasta

arvoisa rouva puhemies minä en kyllä rupeaisi rajaamaan ahkeria suomalaisia tulotason mukaan minä tunnen tunnen lukuisia hyvin ahkeria suomalaisia jotka hyvin minimipalkalla tekevät töitä ja jos te viittaatte keskituloisiin mitä ikinä keskituloinen onkaan se on toinen keskustelunaihe niin tämän eilen julkistetun valtiovarainministeriön laskelman mukaan suurimmalla osalla keskituloisista myös näillä hallituksen ratkaisuilla käteen jäävä tulo tulee

arvoisa edustaja rydman haluan todeta sen että tämä hallitus haluaa varmistaa sen että näitten ahkerien riippumatta tulotasosta suomalaisten lapset saavat koulutusta varhaiskasvatuksesta aina sinne yliopistoon asti tulevaisuudessa tavalla jossa tulotaso ei vaikuta millään tavalla siihen miten ihmiset saavat koulutusta

rouva puhemies kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä että työllisyyden kasvu on kriittisen tärkeää julkisen talouden ja näin ollen kaikkien yhteiskunnan tuottamien palvelujen rahoituksen kannalta keskeinen kannustinloukku syntyy siitä että työn vastaanottaminen ei varsinkaan pienemmissä tuloluokissa aina kannata koska tuloista jää liian vähän käteen tähän voidaan tietysti vaikuttaa suoraan verotuksella mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat esimerkiksi asumis ja liikkumiskustannukset jotka nousevat kaiken aikaa eli sen sijaan että saivarrellaan siitä väheneekö käteen jäävä raha suoraan verotuksen takia vai veroluonteisten maksujen ja työvoiman sivukulujen kautta miten hallitus aikoo edistää sitä että myös suorittavan työn sektorilla ja matalampipalkkaisilla aloilla työn tekeminen työn vastaanottaminen olisi kannattavampaa

edustaja halla aho nosti esille tärkeän kysymyksen asumiskustannukset työnteon kannattavuuden näkökulmasta tämän hallituksen tehtävänä on laajentuneiden maankäyttösopimusten kautta hakea kohtuuhintaisen asumisen rakentamista eri puolille suomea niihin keskuksiin joissa asumisen hinta nousee erityisesti kysynnän näkökulmasta se on yksi tärkeä kokonaisuus mitä viedään eteenpäin toinen tärkeä kokonaisuus on se että halutaan infrastruktuurin rakentamisella vauhdittaa maankäyttösopimusten syntymistä tavalla joka vaikuttaa asumisen hintaan pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuteen niin että työnteko on kannattavampaa jos

sosiaaliturvan parantamiseen liittyviä toimenpiteitä nyt päätetyllä tavalla niihin liittyy se että esimerkiksi eläkkeitten korotusten osalta asumistukimenot eivät tule lisääntymään eivätkä vähenemään asumistuki ei vaikuta näitten ihmisten turvan kehittämiseen

ärade talman tämä hallitus on parantamassa meidän teollisuutemme kilpailukykyä energiaverotusta uudistamalla se on todella hieno asia me olemme kohentamassa meidän vientiväyliämme ja pari viikkoa sitten kuultiin että että tulevaisuudessa yritykset voivat soveltaa kaksinkertaisia poistoja mikä on omiaan parantamaan heidän investointikykyään uskon että jopa kokoomuksesta saattaa tulla tukea tälle ajatukselle ministeri lintilä millä aikataululla tämä uudistus saadaan vietyä läpi

arvoisa rouva puhemies edustaja adlercreutz otti tärkeän tärkeän kokonaisuuden eli meidän investoijiemme kannustamisen ja mainitsitte tuplapoistot meillä on mukana siellä paletissa myös aineettomien oikeuksien viidenkymmenen prosentin verovähennyksen nostaminen joka on myös tärkeä näistä molemmista tullaan tekemään selvitykset ja ne pyritään laittamaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle tavoite on se että me olisimme ensi vuoden alusta jo eduskunnassa näitten lakien kanssa

arvoisa rouva puhemies ihan muistin virkistämiseksi täytyy sanoa että viime kaudella vasemmistoliitto oli se eduskuntaryhmä joka vastusti kiky sopimuksiin lakimuutoksia emme vastusta työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeutta se kuuluu niille ne hoitakoot sen puolen jotka ovat asianosaisia kysyisin kuitenkin kun tiedetään nyt että me haluamme edistää polkuja jotta jokaisella suomalaisella on mahdollisuus valmistua lehtoriksi tässä maassa eli koulutuspolkuun laitetaan enemmän

kun lomarahaleikkauksista nyt luovutaan onko tämä hallitus mahdollistanut sen että kunnilla on se resurssi mahdollistaa se että näitten lehtoreitten palkkataso nousee vuositasolla

arvoisa puhemies tämä hallitus budjettiesityksessään on tätä asiantilaa korjannut kaksisataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa pysyviä

tulolisäyksiä kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta ja kertaluontoisena korvauksena jo tämän vuoden puolella lisäbudjetilla tullaan esittämään kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa jotta voidaan kuntien taloustilannetta korjata tämä hallitus tulee kaiken kaikkiaan kuntataloutta parantamaan yksi pilkku yksi miljardia euroa erilaisilla valtionosuusjärjestelmän kautta tulevilla erillä tavoitteena on se että tällä hetkellä kuntien ennakkoperintään liittyviä kuntien tulorekisterikokonaisuuteen liittyviä ongelmia voidaan hoitaa myös kirjanpitolainsäädäntöä kehittämällä on tärkeää että myös tämä lomarahakysymys saadaan hoidettua nyt kuntoon sillä tavalla että yhdelläkään ahkeralla suomalaisella julkisen sektorin työntekijällä lomaraha ei enää leikkaannu

arvoisa puhemies ministeri lintilä vahvistitte siis että tyypillisen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna se on erittäin surullinen uutinen on erittäin hyvä toki että satsaatte koulutukseen valitettavasti toki velaksi mutta tosiasia on se että että suomessa jo tällä hetkellä koulutus lyö leiville verrattaen huonosti kun katsotaan eurooppalaisessa perspektiivissä meillä on bruttopalkat monella alalla huonommat nettopalkoista puhumattakaan sitten kun mennään siihen ostovoimaan eli siihen mitä niillä euroilla saa eli esimerkiksi mitä jää käteen ja mitä hän niillä euroilla saa niin onhan se outoa että joutuu tekemään omaa työtään enemmän ostaakseen toisen ihmisen työtä vähemmäksi ajaksi valitettavasti tämä kehitys tällä kaudella kääntyy ja kysynkin miten luulette että tämä vaikuttaa teidän työpaikkatavoitteeseenne jo nyt ekonomistit epäilevät

arvoisa puhemies totta kai veronkiristykset ovat aina valitettavia mutta kuten sanoin tässä ne tulevat palkan sivukuluista olen edelleen sitä mieltä että minä pitäisin hyvin outona sitä että hallitus ilmoittaisi työmarkkinajärjestöille että oli teidän sivukulujen mukaan mikä hyvänsä niin me kuittaamme sen sen päässä olisi tasavero no tietysti jotkut voivat toivoa tasaveroa itse kyllä olen edelleen progressioitten kannalla työn kannattavuudessa työllistymisessä pitää muistaa taas koulutus kaikki tilastot osoittavat sen että koulutetumpi osa tulee helpommin työllistymään nämä ovat niitä perusasioita joita laitetaan kuntoon plus muistetaan ne ihan pienimmällä tulolla olevat joihin hallitukselta tulee nyt panostuksia

seuraava kysymys liike nyt edustaja harkimo olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies eilen puhuttiin ilmastonmuutoksesta new yorkissa ja siitä on keskusteltu paljon olisin kysynyt hallitukselta onko teillä mitään konkreettisia mittareita millä te tulette tulevaisuudessa katsomaan miten teidän asiat ovat edistyneet tällä hetkellä ei ole minkäännäköisiä mittareita eikä tiedetä miten edistytään näissä kaikissa projekteissa mitä tehdään nyt se on semmoista höttöä vain että puhutaan koko ajan

arvoisa puhemies pahoittelen edustaja harkimo että ympäristö ja ilmastoministeri ei ole paikan päällä ja tämä vastaus nyt tähän kysymykseenne on vähän ontuva

meillä on tällä hetkellä valmistelussa eri sektoreilla kaikissa ministeriöissä mittaristoa jolla voidaan todentaa sitä mitä tapahtuu ilmaston lämpenemisen torjunnaksi ollaan juuri ministeri kulmunin joka nyt ei ole hänkään paikalla sektorilla lähdetty liikkeelle eri teollisuuden tuotannonhaarojen kanssa siinä että läpikäydään sitä mitä näitten osalta voidaan tehdä tässä kysymyksessä konkreettisten mittareitten avulla sitten arvioidaan tuleeko lopputulosta tällä hetkellä en osaa sanoa teille miten tämä mittaristo loppujen lopuksi rakentuu mutta vahva tavoite meillä on se että kaksituhattakolmekymmentäviisi suomi on hiilineutraali ja pian sen jälkeen hiilinegatiivinen niitten toimenpiteiden johdosta jotka tällä vaalikaudella lähtevät käyntiin

seuraava kysymys sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja viljanen

arvoisa puhemies aiemmin viikolla käsittelimme täällä salissa kansalaisaloitetta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi useampi kertoi kokemuksistaan koulukiusaamiseen liittyen ja jakoi omakohtaisia koskettavia tarinoitaan kertomukset kiusaamisesta pysäyttävät joka kerta kiusaaminen voi olla alkusysäys myöhemmälle syrjäytymiselle siksi jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus turvalliseen ja ymmärtävään aikuiseen mieluummin moniin rinteen hallituksen ohjelman mukaan eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytyminen ovat hallituskauden keskeisiä haasteita oikeusvaltion näkökulmasta syrjäytyminen on sisäisen turvallisuutemme yksi suurimmista uhista ministeri ohisalo kun te vastaatte sisäisestä turvallisuudesta miten te näette syrjäytymisen osana sitä ja mihin toimiin aiotte ryhtyä tilanteen parantamiseksi

arvon puhemies kiitos edustaja viljaselle erittäin tärkeästä kysymyksestä kuten mainitsitte on todella niin että sisäministeriön omissa selvityksissä jo vuosia on todettu sisäisen turvallisuuden suurimmaksi uhkaksi

aina kun ihmiset jäävät jollain tavalla yhteiskunnan sivuun marginaaleihin ulkopuolelle tilanteeseen jossa he kokevat että heille ei ole paikkaa heitä ei kuunnella he eivät voi vaikuttaa on kyse myös siitä että tässä yhteiskunnassa turvattomuus lisääntyy tällä hallituskaudella tehdään muun muassa sisäisen turvallisuuden selonteko olen viimeksi tänään keskustellut siitä ja me aiomme tehdä sen itse asiassa vuotta nopeammin kuin mitä on ollut muun muassa hallintovaliokunnan pyyntö eli ensi vuoden loppuun mennessä siinä missä tulevat puolustuspoliittinen selonteko ja ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko niin yhtä aikaa tulee sisäisen turvallisuuden selonteko jossa tämä teema nostetaan aivan keskiöön hallitusohjelma lähtee siitä että kukaan ei jää ulkopuolelle sitä varmistetaan koulutukseen panostamisella sosiaaliturvapanostuksilla ja muun muassa asumisen kohtuuhintaistamisella

hallituksen budjettiesitys osuus ikävällä tavalla harvaan asutulla maaseudulla asuviin samaan aikaan sähköverkkoyhtiöt korottavat sähkönsiirtomaksujaan ruotsissa harvaan asutuilla seuduilla on alempi sähkövero kaksi vuotta sitten sähköveron noston yhteydessä pohjois ruotsin asukkaat saivat kolmanneksen verohelpotuksen sähköverosta suomessa suuret sähkönsiirtomaksut ja korkeat verot tekevät öljystä öljystä lämmityslähteenä edelleen houkuttelevan mikä ei edistä suomen hiilineutraalisuustavoitteita sähköveron laskeminen saattaisi nostaa sähköveron kokonaiskertymää jos siirtyminen öljylämmityksestä sähköllä toimiviin ilmapumppuihin tai maalämpöön nopeutuisi sähköveron laskeminen nopeuttaisi näin ollen siirtymistä vähäpäästöisten energialähteiden pariin kysynkin valtiovarainministeriltä mikä on hallituksen kanta porrastettuun sähköveroon sekä ruotsin mallin käyttöön ottamiseen suomessa

puhemies edustaja östman nosti esille

sähkönsiirtomaksut tässä yhteydessä täytyy todeta se että tämä on kyllä huomattu jo aikaa sitten hallituksessa tähän asiaan pitää puuttua meillä on tällä hetkellä valmistelussa toimenpiteet joilla voidaan laskea sähkönsiirtohintoja siellä on kolme elementtiä ensimmäinen elementti on se että velvoitetta pistää niitä verkkoja maan alle mietitään uudelleen ehkä väljennetään toinen on poistoaikojen muutokset joilla tavoitellaan tavoitellaan sitä että poistoajat eivät ole niin lyhyitä ja saadaan sitä kautta tilaa tälle hinnanalennukselle kolmas on sitten puhdas katto sähkönsiirtoverkon maksuihin koska ne johtavat käytännössä siihen että sähkön varsinainen energiahinta on halvempi edullisempi kuin sähkönsiirtoverkon hinta ja tätä täytyy korjata

edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen pyydän nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies me politiikantekijät tiedämme hyvin että energiapoliittiset ratkaisut pitää tehdä pitkällä aikajänteellä sen varassa mitä tällä hetkellä energiantuotannosta tiedämme on selvää että ilman merkittävää ydinvoiman lisärakentamista euroopan teollisuuden ja lämmityksen irtikytkentä fossiilisista ei tule onnistumaan kysynkin

puhemies tällä hetkellä meillä on kaksikin käynnissä olevaa ydinvoimahanketta jotka toivottavasti jossain vaiheessa ovat osa sitä välttämätöntä perusvoiman lisäystä mikä suomessa tarvitaan jotta teollisuus voi kasvaa jotta suomessa voidaan rakentaa kestävää talouskasvua tällä hetkellä tiedossa tiedossa olevista merkittävistä energiateknologioista ydinvoima on yksi keskeisiä perusvoiman turvaamiseksi hallituksella ei ole tällä hetkellä hanketta jolla ydinvoimalainsäädäntöä oltaisiin muuttamassa mutta olemassa olevan lainsäädännön puitteissa voidaan hyvinkin varmistaa se että meillä riittää perusvoimaa myös ydinvoiman kautta pitää satsata myös uusiutuvan energian lähteiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää satsata tutkimukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa näitten asioitten eteenpäin se on meille tärkeätä innovaatiotoiminta tutkimus uusien energiamuotojen tulevaisuuden vahvistaminen se on suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta
arvoisa puhemies edustaja adlercreutz tässä aikaisemmin otti esille teollisuuden energiaverotusta koskevan hallitusohjelmaan sisältyvän muutoksen joka helpottaa teollisuudessa siirtymistä pois fossiilisista hallitusohjelma sisältää myös laajemman ilmastoperusteisen energiaverouudistuksen tiedustelisin valtiovarainministeriltä tämän uudistuksen

tämä energiaverouudistuksen työryhmä lähtee liikkeelle vielä vielä tässä loppuvuodesta ja ensi vuoden aikana tämä tulee saada valmiiksi tämä tulee olemaan merkittävä iso kokonaisuus ja tässä varmaan myös on vaikutuksia paljon peräänkuulutettuihin yritystukiin ja niitten käyttäytymiseen tämä kokonaisuus käydään tässä työssä

seuraava kysymys keskustan eduskuntaryhmä edustaja huttunen
arvoisa puhemies ulosotossa on yli puoli miljoonaa suomalaista syitä on monia niin kuin on meitä ihmisiäkin kaikki ovat jonkun läheisiä he ovat perheenjäseniä sukulaisia ystäviä tai työkavereita myös taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ihmiset tarvitsevat toivoa tulevaisuuteen toivoa että tästä selvitään yksi ratkaisu on ulosoton suojaosan korotus keskusta on tätä esittänyt jo viime vaalikaudella se tekisi monelle ihmiselle työnteosta kannattavampaa ja vähentäisi tarvetta turvautua toimeentulotukeen hallitusohjelmassa on sovittu että ulosoton muutostarpeet selvitetään pikaisesti nyt vaalikauden alussa oikeusministeri henriksson valmisteluja on tietenkin tehtävä huolella mutta milloin ulosotossa olevat ihmiset voivat odottaa suojaosan korotuksen

arvoisa puhemies kiitos edustaja huttuselle tästä tärkeästä kysymyksestä se on toki niin kuin esititte että liian moni suomalainen on ylivelkaantunut ja liian monessa taloudessa kärsitään siitä että raha ei kerta kaikkiaan riitä tämä hallitus haluaa panostaa tähän ylivelkaantumisen ongelmaan sen takia me lisäämme myös velkaneuvojia me haluamme että tulevaisuudessa ihmiset myös meidän lapsemme ja ymmärtävät talouden päälle paremmin kuin tänä päivänä ymmärtävät mitä on korko ja mikä on pikavippi mitä se tarkoittaa jos lainaa ottaa sitä että se laina on myös maksettava takaisin ja mikä sen lainan hinta on tässä hyvässä hallitusohjelmassa on myös niin kuin edustaja tässä nosti esille käsitelty tätä ulosoton suojaosuutta ja oikeusministeriö on nyt käynnistämässä tätä hanketta tarkoitus on että parannetaan tässä ylivelkaantuneitten asemaa kuitenkin sanon myös sen että se on monimutkainen lainsäädäntö ja tähän aikatauluun vielä palataan
seuraava kysymys vihreiden eduskuntaryhmä edustaja soinikoski
arvoisa rouva puhemies lasten ja nuorten syrjäytymiseen puuttumisesta käytiin tässä salissa aiemmin tällä viikolla arvokas ja tärkeä keskustelu valmiutta hyvään parlamentaariseen lapsistrategiatyöhön löytyy yli puoluerajojen ja syrjäytymisen ehkäisy on yhteinen tavoite meille kaikille ylisukupolvinen lastensuojelun asiakkuus ja huono osaisuus periytyy kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on yli kahdeksantoistatuhatta ja heistä useimpien vanhemmat olivat saaneet toimeentulotukea työttömyys pikäaikaissairaudet ja riittämättömät mielenterveys ja päihdepalvelut korostuvat huostaanottojen taustasyissä kysynkin ministeri kiurulta miten perhekeskukset liitetään osaksi tulevien sote keskusten

arvoisa puhemies kyllä ne liitetään sillä hallitus näin päättää ja me tänään juuri käsittelimme

sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä sitä millä tavalla tulevaisuuden sote keskukset tulevat tässä maassa toimimaan tulemme sitä tukemaan merkittävällä rahapanoksella ja tulemme varmistamaan myöskin tämän yhteydessä että perhekeskukset tulevat osaksi tätä pitkää linjaa esititte kysymyksessänne myös huolia tulevaisuuden lastensuojelusta on aivan selvää että lastensuojelun resurssit kaiken sen jälkeen mitä olemme todeksi nähneet ovat liian aliresursoituja hallitusohjelmassa päätettiin että lastensuojeluresursseja lisätään mutta ne lisäykset toteutetaan niin että ne todella näkyvät myös lastensuojelussa niitä rahoja ei tulla käyttämään mihin tahansa täten lastensuojelun henkilöstömitoitusta selkeästi parannetaan ja tämä osaltaan voi vaikuttaa siihen että moni voi saada paremman alun elämälleen

eu eroa ja keinoja tilanteen ratkaisemiseksi britannian eu eroon liittyy tietenkin suuria talousintressejä ja se koskettaa sekä britanniaa että eun kansalaisia ja myös suomea nyt kysyisin eurooppaministeri tuppuraiselta

arvoisa rouva puhemies kiitos tästä ajankohtaisesta kysymyksestä kalenteriin katsomalla huomaamme että brexitin aikaraja lähestyy se on nyt tällä kertaa asetettu lokakuun loppuun mennessä ja meidän täytyy varautua kaikkeen luonnollisesti varautumista koordinoidaan yhdessä eu maiden kanssa komission tekemien esitysten pohjalta ja teemme omat kansalliset varautumistoimemme itse asiassa viimeksi eilen hallitus pääministeri rinteen johdolla iltakoulussa tarkasteli tätä tilannetta se miten elinkeinoelämä varautuu riippuu tietysti kovasti yrityksestä ja siitä millä toimialalla se toimii mihin se on sijoittautunut ja niin edelleen mutta joka tapauksessa meidän on tehtävä kaikkemme että tietoa on tarpeeksi tässä suhteessa olemme yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja muiden etujärjestöjen kanssa koonneet tietopaketteja joita löytyy kattavasti muun muassa valtioneuvoston sivuilta onneksi arvoisa rouva puhemies suomen arvioidaan jäävän eu maiden neljänneksi pienimmäksi kärsijäksi arvonlisäveron suhteen mikäli sopimukseton brexit toteutuisi en halua vähätellä brexitiä se on se on joka tapauksessa tappio mutta kuitenkin asia jonka kanssa meidän vain täytyy voida sitten elää

ainoaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan

nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies

yhdistää ajattelun ja tekemisen se toimii ajatus ja toteutuspajana jonka tekeminen pohjaa tutkittuun tietoon ja näkemykseen näin se rakentaa vahvaa perustaa muutoksille sitra kouluttaa rahoittaa tuo yhteen kutsuu koolle laajoja verkostoja ja viestii niistä kaiken toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen arvoisa puhemies sitran esiin nostamat teemat vaihtelevat ja niiden tuleekin vaihdella trendien mukaan teen tästä ansiokkaasta toimintakertomuksesta kaksi nostoa toinen on toimintatapa ja toinen laajempi perustavaa laatua oleva periaate sitra on kehittänyt dialogiin perustuvan erätauko menetelmän joka on toimintamalli rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen sitähän meilläkin on tarkoitus täällä istuntosalissa sivistyneesti harjoittaa erätauko on mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa roolit tittelit ja oppiarvot heitetään syrjään ja puhutaan tasavertaisesti kuka kuka tahansa voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä kokoon ja keskustelemaan mukaan halutaan myös sellaisia joita ei yleensä tavoiteta tällainen dialogi vahvistaa demokratiaa ja luo luottamusta sitä yhteiskuntamme kaipaa kovasti juuri nyt toisena asiana nostan esille elinikäisen oppimisen joka on meille kansalaisoikeus ja myöskin velvollisuus pidetään itsemme ajan tasalla ihminen oppii koko elämän ajan emme tule koskaan valmiiksi kyky oppia uutta on elämää ylläpitävä voima sen ansiosta voimme onnistua kehittyä ja iloita saavutuksistamme se auttaa vaikka läpi harmaan kiven elämänmittaisen oppimisen merkitys korostuu kun digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat elämäämme työelämää ja yhteisöjä ennennäkemätöntä vauhtia suomen kilpailukyky rakentuvat osaamiselle emme saa päästää sitä ruostumaan osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeinen tehtävä uuden oppimisen haaste koskee myös työikäistä väestöä koulutustaustasta riippumatta sen takia on tärkeää että hallitusohjelman mukaisesti jatkuvan oppimisen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä mahdollisimman pian odotan innolla tätä työskentelyä arvoisa puhemies kuten valiokunnan sanotaan itsenäinen asema edellyttää sitralta vastuullisuutta ja avointa suhdetta yhteiskuntaan tarvitaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja arviointia tarvitaan toimivaa keskusteluyhteyttä eduskunnan ja sitran välillä tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken vuonna kaksituhattakahdeksantoista eduskunta täsmensi sitran roolia julkisena toimijana se oli tarpeen sitran kannattaa olla riittävässä määrin jatkossakin oman tien kulkija joka ottaa myös riskejä sitran tulee saada säilyttää itsenäinen kokeileva ja tulevaisuuteen katsova toimintatapansa näin se tuo suomeen ja päätöksentekoon kokeilevaa kulttuuria ja yrittävää asennetta

arvoisa herra puhemies sitra on tuonut paljon lisäarvoa suomalaisen yhteiskunnan tapaan keskustella uudistaa ja myös lisätä kokeilukulttuuria sitran varallisuuspääoma on antanut hyvän mahdollisuuden sille katsoa rohkeasti monenlaisia uusia lähestymiskulmia suomalaisen talouden kannalta olin mukana tässä parlamentaarisessa työryhmässä jonka tehtävä oli arvioida sitran tehtävää hallintoa ja rahoitusta tuossa työryhmässä kävimme hyvin perusteellisesti sitran tehtävää läpi tämän arviointityöryhmän pohjalta meillä sitten kohta on edessämme jälleen sitraa uudistavat lakihankkeet jotka tulevat yhä enemmän parantamaan sitran toimintakykyä yksi keskeinen asia tässä sitran tulevaisuustoiminnassa on se että sen parlamentaarista otetta myös lisätään tämän työryhmän yksi keskeisiä asioita oli se että se totesi sen että on hyvä että sitran hallintoneuvostossa on kaikkien puolueiden edustus eikä vain joidenkin suurien ryhmien edustus minusta tämä on oikea tapa silloin kun käsitellään sellaista yhteisöä joka on täysin eduskunnan määräysvallan alla ja joka käyttää julkisia varoja joita sille on runsaasti siunaantunut odotan tätä lakiesitystä ja toivon että se esitys huomioi kaiken sen mitä tämä parlamentaarinen työryhmä mietinnössään tänä keväänä jätti tiedoksi ja toiveiksi
arvoisa puhemies kiinnitän huomiota samaan asiaan mihin edustaja laukkanen tuossa edellä elikkä siihen että itsenäisyyden juhlavuoden rahasto on koko eduskunnan rahasto ja voisi sanoa koko kansan rahasto ja siinä mielessä se että parlamentaariset hallintomallit toteutuvat on on äärimmäisen tärkeää ja tietenkin jos ajatellaan sitran tehtävää olla uudenlaisten ideoitten avauksien koulutuksen koulutuksen verkostoitumisen mahdollistajana niin siinäkin mielessä on aika hankalaa ajatella että hallintomalli voisi olla jollakin tavalla kallistunut no ehkä näistä sitran viimeaikaisista tutkimuksista erityisesti nämä ilmastoon liittyvät avaukset ovat olleet julkisenkin keskustelun aiheina tietysti on hyvä että räväytetään ja saadaan keskustelua aikaiseksi mutta täytyy sanoa että tuossa keväällä kun sitra tuli ulos en tiedä oliko osittain median värittämääkin että suomalaisten pitäisi lopettaa yksityisautoilu ja lopettaa lihansyönti ja maidonjuonti niin on aivan selvää että tämäntyyppiset avaukset entisestään kärjistävät sitä keskustelua mitä suomessa aiheen ympäriltä käydään siinä mielessä aina toivoo että kun tehdään tämmöisiä keskustelunavauksia niin niin myöskin muistetaan mihin

tässä sitran avauksessa haluttiin osoittaa millä tavalla suomi pystyy entistä suurempiin päästövähennyksiin ja ajateltiin oliko peräti

mennessä että noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia pitäisi suomalaisten tehdä näitä päästövähennyksiä olivathan ne monetkin näistä avauksista aika radikaaleja ja jos ajatellaan suomen ilmastoa niin kyllähän se että siellä tosiaankin tästä yksityisautoilusta ajateltiin että noin vain siirryttäisiin sähköpyöräilyyn tai pyöräilyyn ylipäätänsä melkoinen utopia on ottaen huomioon olosuhteet eri puolilla suomea ja se ettei meillä esimerkiksi julkista liikennettä kovin paljon tuolla maaseudulla ole tarjolla ja myöskin

sitten tässä tutkimuksessa tuli tällainen vastakkainasettelu missä lähdettiin vahvasti maatalouselinkeinoa syyllistämään kuitenkin nyt sen jälkeen on tullut muita raportteja joissa on kerrottu että itse asiassa nämä maatalouden päästöt ovat huomattavasti vähäisemmät mitä on kuviteltu ja siinä mielessä tämä yhden elinkeinon tikunnokkaan tikunnokkaan nostaminen ei tässäkään palvellut sitä mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa että sitra on tehnyt vuosikymmenten aikana erinomaisen hyvää työtä ja täytyy toivoa että nimenomaan se sellainen tutkimuksen riippumattomuus säilyy sitrassa se se on kaikkein parasta tulevaisuustyötä mitä suomessa voidaan tehdä

yli puolen vuosisadan toimintansa aikana sitra on tehnyt erittäin ansiokasta tutkimustyötä riippumattomasti ja itsenäisesti ja nyt kun lakeja ollaan sitraa koskien uudistamassa niin toivoisin että tämä sama ote säilyy eduskunta eduskunta on toki siinä valvovana elimenä mutta se myös mahdollistaa sen että eduskunta antaa vapaat kädet toimia koska suomessa tarvitaan sellainen tutkimuslaitos joka uskaltaa ottaa riskejä tutkii sellaisia asioita joihin muut eivät ehkä lähtisi ollenkaan mukaan koska siihen sisältyy taloudellinen riski tämä on mielestäni se ensimmäinen edellytys joka pitää säilyttää riippumattomuus itsenäisyys toimia tutkijana erilaisissa projekteissa tutkia uusia asioita sellaisiakin asioita joita esimerkiksi niin sanotulla yritysrahalla ei lähdettäisi ollenkaan tutkimaan ja joihin julkisen rahan saantikin esimerkiksi joidenkin hankkeiden kautta voisi olla vaikeaa sitralla pitää säilyä itsenäinen toimintakyky ja se varmistetaan vain että sillä on itsenäinen rahojen käyttö edelleenkin sitraan tehtiin aikanaan yli viisi vuosikymmentä sitten pääomittaminen ja sen pitää säilyä edelleen itsenäisenä se pystyy omilla tuotoillaan hoitamaan tietenkin nämä normaalit toimintaan liittyvät palkka ja muut kustannukset ja sitten rahoittamaan näitä mainittuja projekteja erilaisia hankkeita ja tutkimuksia joidenkin joidenkin mielestä jopa vähän hurjiakin ideoita sellainen vapaus pitää tällaisella toimijalla olla ja se oikein hyvin kuvaa sitä sitran alkuperäistä toimintaideaa jolla se lähti liikkeelle että meillä on suomessa toimija joka pystyy ennakkoluulottomasti katsomaan kohti tulevaisuutta sitra on tulevaisuuden talo ja sellaisena sen tulee ehdottomasti

arvoisa puhemies sitra on tosiaankin tulevaisuustalo jonka tehtävänä on katsoa rohkeasti eteenpäin uudistaa ajattelua ja kyseenalaistaa nykyisiä toimintamalleja samalla hakien uudenlaisia ratkaisuja aikamme ja etenkin tulevaisuuden haasteisiin näin näin sitra on itse roolinsa määritellyt ja ja kertonut siitä voin yhtyä näihin puheenvuoroihin siitä että sitran itsenäinen ja riippumaton toimintamalli todellakin pitää taata sitra ei itse varsinaisesti tee laajaa tutkimustyötä vaan hyödyntää tutkimustyötä jota tehdään yliopistoissa ja silloin yhteistyö yliopistojen kanssa ja tiedon kriittinen arviointi on on sitran työn keskiössä täällä tuotiin esiin myös että sitran toimintaa pitää pystyä arvioimaan yliopistoissa ja tiedeyhteisössä tämä tapahtuu muun muassa vertaisarvioinnin kautta tuskin mitään parempaa mallia myöskään sitran tutkimustiedon arviointiin on kuin se joka yliopistoissa yleisesti on käytössä täytyy olla siinä mielessä tarkkana tosiaankin ettei sitten tule sellaisia tilanteita joissa toimittaisiin jollain muulla toimintamallilla kuin kuin ja luotettavaan tietoon perehtyen myöskään jatkossa on hienoa että täällä tuotiin esiin jatkuva oppiminen ja koulutus ja itse asiassa valtiovarainministeriökin toi sen tässä kyselytunnilla esiin tiedetään että koulutus takaa jo nyt paremman työllisyyden ja myös kaikki ihan viimeisimmät asiantuntijakuulemiset meille ovat kertoneet oecdstä lähtien että tulevaisuudessa suurin osa työpaikoista

on hienoa että talousvaliokunnan lausunnossakin korostetaan tätä riippumatonta roolia varmasti myös myös sitran hallintoneuvostossa ja ja tulevissa hallintoneuvostoissa joissa tosiaankin on laajempi parlamentaarinen edustus edustus pohditaan kysymyksiä siitä millä tavoin tämä riippumaton ja oikein laadukkaaseen tutkimustietoon nojautuva asema sitrassa säilyy ja miten sitä voidaan edelleen kehittää täytyy olla myös kriittinen siihen mikä se oman työn tulos on sitä kautta aina kehitytään ja täytyy todeta että myöskään teknologiaoptimismi ei saa liikaa vallata mieltä vaan täytyy myös aina punnita kunkin teknologian tai kunkin idean haittapuolet mitkä ovat sen edut ja miten voisimme entisestään parantaa kiitoksia

arvoisa herra puhemies kun sitra perustettiin

se kytkettiin suomen pankkiin tietyllä tavalla sitä ei kuitenkaan muodostettu siis osakeyhtiöksi eikä yhdistykseksi eikä säätiöksi vaan se jäi hieman epäselväksi asemaltaan juridisessa mielessä tämä asema tuli tässä muutama vuosi sitten testatuksi sillä tavalla että joku toimittaja halusi sitran jonkun hankkeen asiakirjat nähtäväkseen ja silloin sitrassa ratkaisemaan koskettaako julkisuuslainsäädäntö sitraa vai ei se taisi olla siinä yksi moottori joka sitten pyöräytti käyntiin sen sitran hallinnon uudistamisen ja siitä nyt lainsäädäntöä sitten ollaan saamassa aikaan tämä selkeyttää sitran hallinnollista asemaa ja tietysti irrottaa sen myös suomen pankin kytkennästä niin että oman hallintoneuvoston ja tätä kautta ehkä itsenäisyyden vielä selkeämmin täällä talousvaliokunta on mietintönsä viimeisessä kappaleessa otsikolla kokoavia huomioita käynyt läpi näitä tilanteita ja korostaa sitran itsenäistä asemaa sen vastuullisuutta avointa suhdetta yhteiskuntaan ja toiminnan läpinäkyvyyttä ja arviointia nämä ovat tärkeitä asioita kun ajatellaan sitran toisaalta tällaista julkista asemaa ja toisaalta sen käytössä olevien resurssien määrää ja sitten niitä asioita joihin se niitä varoja ja henkisiä voimavarojaan käyttää on tärkeää toisaalta tällainen itsenäinen riippumaton asema mutta myös avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa niin varojen käytössä kuin tutkimuksessakin ja toisaalta tällaisen toiminnan osalta meidän on hyväksyttävä se että niin kuin täällä mietinnössä todetaan toimintaan sisältyy myös epäonnistumisen riski ja sitä tietysti pitää välttää ja siihen pitää aina puuttua mutta toisaalta sellainen on tämäntyyppisen toiminnan yksi ominaispiirre toivottavasti sitra tekee koko yhteiskuntaa hyödyttävää työtä jatkossakin niin kuin tähänkin asti on pääosin

arvoisa puhemies tähän sitran aihepiiriin ja siihen liittyvään keskusteluun on tullut viime aikoina perehdyttyä runsaastikin hallintoneuvoston jäsenen ominaisuudessa joka ominaisuus itse asiassa kohdaltani päättyi edellisessä asiakohdassa joten kommentoin tätä asiaa vapautuneesti ja valistuneesti ulkopuolisen konsultin näkökulmasta sellainen havainto tänä aikana tuli tehtyä että sitran imago ei ole tällä hetkellä kansalaisten keskuudessa tuolla ihan kadulla puhuttaessa mikään paras mahdollinen usein tulevat ihmiset sanomaan että he eivät tiedä mitä sitra ylipäänsä tekee mitä hyödyllistä se tuottaa suomalaisille ja että se on vain entisten poliitikkojen loppusijoituspaikka ja suojatyö fokus on siis hukassa ja se pitäisi löytää uudestaan tulevaisuuteen katsoen olisi erittäin tärkeää että talossa itsessään tehtäisiin itsetutkiskelua siitä mitä sitran tulisi tehdä mikä sen rooli on yhteiskunnassa ja mihin sen pitäisi keskittyä ei se että voidaan lähteä asioihin joihin kukaan muu ei lähde koska se ei ole taloudellisesti kannattavaa voi johtaa kuitenkaan siihen että rahaa tuhlataan joutavaan nyt tälle työlle ja ajattelumallille tuli mielestäni kohtuullisen raskas takapakki kun yliasiamieheksi valittiin entisen säilyttämiseen pyrkivä virkamiestyyppi kun vetoapua yliasiamiehen suunnalta ei tämän asian parantamiseen ilmeisestikään ole tulossa niin se entisestäänkin vastuuttaa vastuuttaa tätä uudentyyppistä hallintoneuvostoa joka sitralle tullaan valitsemaan näiden kansanedustajien täytyy ohjata sitran työtä siihen suuntaan että kansalaiset kokevat sen oikeasti olevan itselleen hyödyllinen taho yhteiskunnassa

arvoisa puhemies arvostan paljon sitran työtä erityisesti hiilineutraalin kiertotalouden edistämisessä sitrahan perustettiin silloin kun suomi täytti viisikymmentä vuotta minkä sen nimikin kertoo suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto nyt nyt kun suomi on jo täyttänyt yli sata vuotta on selvää että

ja teollisia yhteiskuntia kehitetään sellaisella tavalla että me emme heitä materiaaleja haaskuun vaan kierrätämme kaiken sen aineen joka alkuperäisessä käytössään

tällaisessa putkiajattelussa olisi joutumassa jätteeksi tässä työssä sitra on toiminut erittäin ansiokkaasti neuvonut poliittisia päättäjiä yrityksiä ja myös kansalaisia tämä sitran työ tukee myös sitä linjaa minkä seitsemän nykyistä eduskuntapuoluetta eli nykyisen hallituksen viisi puoluetta ja nykyisistä oppositiopuolueista kokoomus ja kristillisdemokraatit viime joulukuussa

sitouduttiin muun muassa siihen että suomi saavuttaa neljäkymmentä luvulla tilanteen jossa kasvihuonekaasupäästömme ovat selvästi negatiiviset eli suomi poistaa nielujen avulla ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin tuotamme ja että sähkön lämmöntuotannon tulee olla lähes päästötöntä ensi vuosikymmenen loppuun mennessä näiden tavoitteiden pohjalta niitä hieman täsmentäen ja tiukentaen on myös hallitusohjelma rakennettu ja sitran työ on mielestäni erittäin tärkeä tuki meille poliittisille päättäjille tässä mitä tulee kansalaisille annettuihin vinkkeihin niin sellaisiakin kansalaiset koko ajan kysyvät sinänsä minua harmittaa se että niin moni tuntuu ajattelevan että ilmastonmuutoksen hillitseminen olisi ensisijaisesti kansalaisten vapaaehtoisten valintojen vastuulla

ympäristöuudistuksia kuten vaikka tehtaiden jäteveden puhdistaminen tai otsonikerrosta tuhoavien freonien poistaminen käytöstä tehty kansalaisten vapaaehtoisten valintojen voimin vaan säätämällä lakeja ja päästörajoja sitä tarvitaan myöskin ilmastotoimissa sitran

sitran seuraavalle johtajalle jyrki kataiselle toivon onnea ja menestystä työssään hän on eu komissiossa ollut se komission varapuheenjohtaja joka on vastannut juuri ilmastoneutraalin kiertotalouden asioista eli se puoli hänen työssään on kyllä antanut hyvin arvokasta kokemusta myös sitraan

arvoisa puhemies sitra on todella vakiinnuttanut omaa toimintaansa suomalaisessa yhteiskunnassa riippumattoman tutkimuksen tekemisessä ja tuottamisessa ja tuosta riippumattomuudesta täytyy tietysti pitää jatkossakin huolta nyt ollaan kuitenkin tekemässä sitralle omaa hallintoneuvostoa joka on parlamentaarisella pohjalla rakennettu kun ministeri lintilä on nyt paikalla niin käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn kun nämä uudet säännökset ohjeistukset ovat tulossa millä tavalla ne tulevat vaikuttamaan sitran toimintaan ministeri nostaa siellä kätensä pystyyn että väärä ministeri mutta jos tähän olisi jotakin tietoa niin en olisi yhtään pahoillani pahoillani

arvoisa puhemies sitra on tehnyt paljon tärkeätä työtä jonka vaikuttavuutta voidaan mitata mutta kuten täällä on aikaisemmin tuotu esiin niin olen sitä mieltä ja samaa mieltä niiden puheenvuorojen kanssa että pitää myös uskaltaa ottaa riskejä ja ja tehdä sellaisia kokeiluja joista me emme oikeastaan tiedä mitä niistä mitä niistä ajatella vielä nimittäin kaikki toki tiedämme että kiertotalous on on sellainen asia joka tulee vakiintumaan tässä meidän yhteiskunnassamme ja taloudessamme ja ja sitä tulee edistää mutta sitran kaltaisen organisaation tehtävä on myös uudistaa esimerkiksi toimintatapoja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies hyvä ministeri edustajakollegat ja muut paikallaolijat on hyvä että veroista vastaava valtiovarainministeri lintilä on paikalla mutta toki olisin toivonut että kun kyse on liikenteestä ja liikenteen verotuksesta niin myös liikenneministeri marin olisi paikalla tämän kansalaisaloitteen lähetekeskustelun yhteydessä itse koen että nämä kansalaisaloitteet ovat erittäin merkittävä ja tärkeä osa meidän kansanvaltaa demokratiaa ja ja eilen koimme salissa jo tilanteen että ministeriä ei ollut paikalla ja ja tänään ei liikenneministeri ole tätä keskustelua kuuntelemassa ja ja osallistumassa siihen mutta kiitokset annan siitä että veroista päättävä ministeri lintilä on täällä paikalla tässä kansalaisaloitteessa joka keräsi hyvin nopeasti allekirjoitukset ehdotetaan dieselautojen käyttövoimaveron poistoa dieselautojen käyttövoimavero taikka se millä tavalla sen on itse asiassa vähän monimutkaisempi kysymys kuin tässä kansalaisaloitteessa ehkä annetaan ymmärtää

se ei ole sitä varten että sillä tasattaisiin polttoaineiden välisiä eroja siellä bensa taikka dieseltankilla vaan sillä tasataan bensiinin ja dieselin erilaisia polttoaineverotuksesta johtuvia eroja tämä on tässä isompana kysymyksenä ja sen takia en mene tässä keskustelussa nyt sen syvemmälle tähän tähän problematiikkaan mikä tämän tämän kansalaisaloitteen taustalta löytyy sillä itse olen halunnut lukea tämän kansalaisaloitteen isompana keskustelunavauksena tämän aloitteen taustalla on nimittäin se tosiasia että diesel on kallistunut merkittävästi ehkä viimeisen reilun vuoden aikana ja useilla paikkakunnilla monilla huoltoasemilla diesel maksaa tällä hetkellä likipitäen saman verran kuin bensa ja ja taisi käydä niin että jossain vaiheessa oli muutamilla asemilla tilanne jopa toisin päin dieselin hinta on siis noussut sillä maailmanmarkkinoilla bensiinistä on ollut ylitarjontaa ja toisaalta dieselistä pulaa tämä on tämän kansalaisaloitteen pihvi se mistä tämä lähtee liikkeelle ja sen takia annan tukeni tälle ajatukselle mutta lähestyn tätä hivenen isommasta kokonaisuudesta ja tämän vuoksi olisi ollut toiveeni että myös liikenneministeri olisi ollut tässä keskustelussa paikalla liikenteeltähän suomessa kerätään vuosittain kokonaisuudessa veroja noin kahdeksan pilkku neljä miljardia viime vuonna tehtiin itse asiassa ennätys tässä veron kokonaismäärässä verot koostuvat siis autoverosta polttoaineverosta ajoneuvoverosta liikenne ja autovakuutusmaksujen verosta autojen

huoltoon liittyvistä veroista ja ja näin pois päin näistä suurin yksittäinen liikenteen veroerä on polttoainevero jota kerättiin viime vuonna siis noin kolme miljardia viidennes henkilöautoliikenteen veroista kerätään auton hankintaan liittyvänä autoverona joka on oman keskustelunsa paikka se on noin yksi miljardi valtion tuloissa ja autovero on useissa kannanotoissa itse asiassa nähty juuri sinä joka on hidastanut tätä meidän autokannan uusiutumista ja tästä hivenen olen huolissani nyt uudenkin hallituksen aikana että autoveroon ei puututa sillä tavalla mikä oli edellisellä hallituksella tavoitteena että sitä porrastaen oltiin poistamassa ja pääsemässä siihen että autoja ei enää tuotaisikaan niin paljon

vuosittaisella ajomäärällä pelkkiin autoilun erikoisveroihin menee tällaisessa tilanteessa ilman arvonlisäverojakin noin tuhatneljäsataa euroa eli kyllä meillä autoilua osataan verottaa käyttövoimavero peritään siis autoilta jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä ja tässä omana erikoisuutenaan ovat muuten myös kaasuautot joita joita tällä vastaavalla tavalla rangaistaan huomionarvoista on myös se että verotusta on kaiken kaikkiaan viime vuosina pyritty uudistamaan niin että vähäpäästöisen auton valintaan kannustettaisiin entistä voimakkaammin käyttövoimaveroa lukuun ottamatta nuo kaikki edellä mainitut verot ovat itse asiassa ei arvonlisävero mutta mutta autoilun autoilun perinteiset verot ja ja nyt meillä on edessä joka tapauksessa autoiluverotuksen isompi uudistus halutaan tai ei se on yksinkertaisesti vain tosiasia itse toivon että tätä kysymystä siis lähestytään isompana kysymyksenä niin että me näkisimme koko autoiluverotuksen järkevämpänä ja kannustavampana siihen että pystyttäisiin hankkimaan uudempia autoja autoveron keventämisen kautta tai lopulta poistamisen kautta mutta sitten myös niin että se millä auto kulkee ja mitä sen pakoputkesta tulee olisi ratkaisevaa siinä millä tavalla sitä verotetaan ja tämä nyt ei tällä tällä hetkellä toteudu itse asiassa on vähän huolestuttaviakin joka on puhdas yhdeksänkymmentäviisi prosenttisesti vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottava sata prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehty polttoaine on tällä hetkellä meidän tankilla noin kaksikymmentä viiva kolmekymmentä senttiä kalliimpaa kuin tuo perinteinen musta diesel ja nyt pitäisi tehdä verokeikautus mieluummin niin päin toki sitä tälläkin hetkellä tuetaan jonkun verran enempi mutta pitäisi olla niin päin että se puhdas diesel olisi siellä tolpalla edullisempaa kuin se musta diesel tätä kokonaisuutta

mennessä ja valitettavasti minun mielestäni näillä toimenpiteillä joita nyt esillä on ollut niihin ei tulla pääsemään sillä meidän autokanta näyttää edelleen vain vanhenevan ja hallitus ei ole tuonut itse asiassa yhtään sellaista toimenpidettä joka olisi autokantaa uudistamassa mutta annan siis tälle kansalaisaloitteelle sen perusajattelulle tukeni sille että meidän pitää lähestyä asiaa toisella tavalla eikä tällä tavalla kuin tähän asti on koko liikenteen verotusta ajateltu

arvoisa puhemies dieselautojen käyttövoimaveron poistoa koskeva kansalaisaloite se on tärkeä hienoa että aktiiviset ihmiset jaksavat näitä kansalaisaloitteita tehdä kerätä tarvittavat allekirjoitukset jotta aloitteet päätyvät tähän pisteeseen tänne eduskuntaan ja niistä keskustellaan kiitos siis aloitteen tekijöille toistetaan nyt vielä kerran sama vanha virsi joka on faktaa suomi on harvaan asuttu maa jossa etäisyydet venyvät etenkin haja asutusalueilla todella pitkiksi tämä tarkoittaa käytännössä sitä että auto on monen suomalaisen arjen sujuvuuden ja liikkumisen kannalta aivan välttämätön suomessa autot maksavat paljon ja käyttökustannukset ovat korkeat ajoneuvovero polttoainevero vakuutusmaksut sekä katsastusmaksut korottavat osaltaan autoilijoiden vuotuisia menoja yksityisautoilu nielee aivan kohtuuttoman suuren osan monien kotitalouksien tuloista perussuomalaisten linja on vastustaa autoilijoiden kurittamista kohtuuttomalla verotaakalla ohjelmassamme todetaankin että ajoneuvot ovat suomessa autoveron vuoksi poikkeuksellisen kalliita minkä lisäksi autoilija maksaa ajoneuvoveroa korkeaa polttoaineveroa vakuutusmaksuja sekä katsastus ja korjauskuluja näin ollen tämä kansalaisaloite on hyvin linjassa sen kanssa mitä perussuomalaisetkin perussuomalaisetkin kannattavat yksityisautoilijaa ei saa valtion toimesta kohtuuttomasti rankaista ei myöskään kuljetusalaa eikä yrityksiä arvoisa puhemies käyttövoimaveron poistaminen dieselpolttoainetta käyttäviltä autoilta laskisi kustannuksia autoilijoista mikä on askel oikeaan suuntaan mutta peräänkuulutan hallitukselta lisää nopeita toimia autoilun hintalapun alentamiseksi yksityisautoilijoiden lisäksi polttoaineen kovasta hintalapusta kärsivät esimerkiksi maatalous ja kuljetusalojen yrittäjät heille pienetkin prosentuaaliset korotukset saattavat tarkoittaa mittavaa kustannusten nousua eikö myös yrittäjien toimintaa pitäisi edistää eikä kampittaa hallituksen toimesta valitettavasti tällä hetkellä näyttää vain siltä että hallitus ministeri marinin johdolla tulee kurittamaan autoilijoita oikein olan takaa seuraavan vajaan neljän vuoden aikana hallituksessa tulisi herätä siihen tosiasiaan että iso joukko suomalaisia elää joukkoliikenteen saavuttamattomissa ei ole oikein että arjelle välttämättömän autoilun välttämättömän autoilun kannalta heiltä pumpataan niin sanotusti hillot pois nyt on hallituksella ja ministerillä korkea aika ottaa aikalisä ja miettiä uudemman kerran autoiluun ja polttonesteiden verotukseen liittyviä poliittisia linjoja ja tehdä tarvittavat käännökset taas järjen suuntaan kiitos

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksen jäsenenä kiitän kansalaisaloitteen laatijoita tärkeän asian esille nostamisesta tämä asia selkeästikin kiinnostaa ihmisiä koska tämän kansalaisaloitteen allekirjoitukset kerättiin käsittääkseni ennätysajassa aivan parissa päivässä yli satatuhatta allekirjoitusta se kertoo suuresta mielenkiinnosta kuten useimpiin kansalaisaloitteisiin tähänkin sisältyy viesti kansalaisaloitteessa kerrotaan poliittisille päättäjille viesti että viekää asiaa tähän suuntaan suunta on tärkeä ei se millä pykälällä tai nippelillä se se sinne viedään vaan se että asia muuttuu oikealla tavalla tässä viesti on mielestäni se että yksityisautoilu on välttämätöntä pitkien etäisyyksien maassamme että yksityisautoilu maksaa jo tällä hetkellä aivan liikaa ja että sen sijaan että luotaisiin lisää kustannuksia autoilulle kuten hallitus suunnittelee pitäisi päinvastoin pienentää autoilun kustannuksia ja samalla pyrkiä ohjaamaan myös lisää rahaa tieverkon ylläpitoon tästä viestistä olen ehdottomasti samaa mieltä valitettavasti liikenteen verotus sinänsä polttoaineen ja kaiken muunkin osalta on muodostunut erittäin mutkikkaaksi vyyhdeksi ja järjestelmäksi jossa yhden asian muuttaminen vaikuttaisi toisiinkin asioihin dieselpolttoaineen verotuksen rakenteen muuttaminen johtaisi satojen miljoonien verovaikutuksiin joissa pitäisi huomioida myös ammattiliikenteen puoli näkisinkin että kansalaisaloitteessa esitettyyn huoleen ja tahtotilaan pitäisi vastata laatimalla liikenteen veroista korjattaisiin ja tasoitettaisiin tätä ja muitakin epäkohtia joita verotukseen eri polttoaineiden osalta saattaa sisältyä samalla pidettäisiin huoli ettei tämän verotuksen muuttaminen johtaisi kohtuuttomaan pumppuhintanousuun kuten voisi tapahtua joissain ajattelumalleissa mielestäni pitäisi olla niin että liikenteessä kohdellaan erilaisia polttoaineita ja käyttövoimia teknologianeutraalisti eli niin että emme suosi mitään erityistä polttoainetta tai toisaalta myöskään rankaise erityisen polttoaineen käyttämistä verotuksen pitäisi olla tasapuolista ennen kaikkea autoilussa verotuksen pitäisi olla ennakoitavaa autohan on asunnon jälkeen toiseksi suurin investointi hyvin monelle ihmiselle sen hankinta on pitkän ajan mietinnän kohde ja nyt jos tehdään nopeita liikkeitä se johtaa suuriin taloudellisiin vaikutuksiin vaikutuksiin hyvin suurille ihmisjoukoille erityisesti edellisen liikenneministerin aikaan tuli aiheutettua suoranaisia markkinahäiriöitä hallituksen toimesta erilaisilla avauksilla jotka tulkittiin nopeasti toteutettaviksi asioiksi vaikka ne olikin tarkoitettu pitkän ajan tavoitteiksi viestinnässä pitäisi olla tarkkana sen suhteen että ei aiheuttaisi markkinahäiriöitä automarkkinoille suomen autokanta on ennestäänkin hyvin vanhaa sitä pitäisi pystyä uudistamaan ongelma ei mistään kohtaa ole helppo mutta siihen meidän poliitikkojen täytyy löytää ratkaisuja

poissa ministeri lintilä tässä kohtaa sitten kolme minuuttia
arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia kansalaisaloitteen tekijöille on hyvä että nostetaan näitä asioita keskusteluun ja toisaalta hyvä että eduskunta keskustelee näistä liikenne tulee ehkä eniten muuttumaan tässä seuraavien vuosien tai sanotaan seuraavan vuosikymmenen aikana ja varmasti aina tullaan käymään keskustelua mikä on dieselin ja bensiinin hinta sillä ajallansa me tiedämme kaikki sen sen että yksi drone isku tulee muuttamaan hintaa jo huomattavasti enemmän kuin me täällä eduskunnassa pystymme tekemään

tärkeintä olisi nyt löytää yhteinen ajatus siitä mikä meidän liikenteen verotus meidän liikenteen kokonaiskustannus on jatkossa koska väitän että kaikki puolueet jotka eduskunnassa istuvat tällä hetkellä tulevat vielä jossain vaiheessa olemaan siinä tilanteessa että pohtivat sitä myös hallitusvastuussa eli tämä on erittäin hyvä isomman keskustelun avaus ja on asettanut työryhmän jo keskustelemaan ja tekemään tekemään liikenteen verotuksen pidemmän aikavälin tarpeita vastaavia uudistuksia sinällänsä tähän kysymykseen käyttövoimaveron tarkastelu yksittäisenä on pikkasen heikko asia kyllä me joudumme koska jos me lähtisimme siihen että pelkästään käyttövoimavero poistettaisiin noin kaksikymmentäkuusi senttiä litralta mitä tulisi tapahtumaan paineen siirtoa ja en usko että verohuojennuksen muutokseen olisi olisi kovinkaan paljon halukkuutta siitä olisi oma paine sitten sinne pumpulle vaan se että me pystyisimme tätä kokonaisuutta käymään käymään läpi olisi ehdottomasti se tärkein asia pitää koko ajan mieltää se että todennäköistä hyvin todennäköistä on jatkossa että valtio ei kerää verotuloja polttoaineista samalla tavalla kuin tällä hetkellä ei polttoaineverosta ei dieselverosta ei ei muista eikä alviverosta sitä kautta koska autojen kulutus vähenee koko ajan mennään enemmän sähköautoihin hybridiin ja niin edelleen en ole vielä täällä salissa kahteenkymmeneen vuoteen jotka olen täällä ollut kuullut että kukaan olisi hirvittävästi kertonut niitä vaihtoehtoja millä korvata miljardien menetykset aivan kuten edustaja mäkelä sanoi vai oliko oliko heinonen joka sanoi noin yhdeksän miljardia on se mitä kerätään kaikki me joudumme pohtimaan sitä millä me korvaamme sitä menetystä se on varmasti sellainen keskustelu että siihen liittyen minä toivon että tänä iltana käytte hyvän keskustelun ja annatte eväitä myös meille valtiovarainministeriöön valtiovarainministeriön työryhmän

mitkä ovat ne keinot ja pitkän aikavälin isot linjat joilla suomalaisen liikenteen verotusta suomalaista liikennettä yleensäkin kehitetään

arvoisa herra puhemies kiitän kansalaisaloitteen allekirjoittaneita ja

tämä porukka meille todellakin toistasataatuhatta nimeä aika nopeasti vielä se kertoo siitä että porukalla rupeaa mitta täyttymään enkä enkä tosiaan itsekään sitä asiaa yhtään ihmettele edustaja heinonen otti kanssa tärkeän asian puheeksi pidän kansalaisaloitteita todella tärkeinä ja voisin kuvitella että koko meidän eduskunta ja ministerit myös sitä kunnioittavat ja että silloin kun on tällaisesta oman alan jutusta kyse olisi myös alan ministeri paikalla pumppuhinta on kyllä tällä hetkellä voisi sanoa pöyristyttävä dieselin osalta se tekee ongelmaksi myös sen että dieselautojen arvo rupeaa katoamaan koska tällä hetkellä niin sanotut käyttömaksut ovat sen verran kovia ilman sen kovan dieselin hintaa voin kertoa omastakin perheestäni että siellä ei ole pihassa kovin kallis auto minkä pihassa seisottaminen maksaa melkein tuhat euroa vuodessa tiedän koko tämän järjestelmän hölmöyden siinä muodossa mutta nykyhallitus todennäköisesti ei tähän asiaan kuitenkaan minkäännäköistä muutosta tule tekemään ammattiliikenteellehän tällainen pumppuhinta on todella todella kaamea tilanne kilpailukyky euroopasta tulevien kilpailijoitten kanssa rupeaa olemaan sitä luokkaa että oksat pois todennäköisesti näillä pumppuhinnoilla tullaan näkemään jonkunnäköistä konkurssiaaltoakin jollei sitten nykyinen hallitus vihdoin viimein toteuta ammattidieseliä jota kuljetusalan keskusjärjestöt ovat pitkään halunneet haluan kuitenkin tuoda sen tosiasian esille että ei nykyinen todennäköisesti ei ei helposti seuraavakaan hallitus pysty keksimään kovin montaa paikkaa mistä tämän niin sanotusti pumppuhinnan alennuksen korvaaminen löytyisi tai mikään muukaan tyyli näen todella huolestuttavana kuitenkin sen linjan että lähdetään siirtymään käyttömaksupuolelle näissä asioissa koska en todellakaan näe siinä mitään järkeä että autoista ruvetaan maksamaan veroja niin sanotusti omistamisesta kyllä sen pitää niin olla että ne maksavat ketkä käyttävät kiitos joka tapauksessa allekirjoittajille hyvästä hyvästä työstä ja todella nopeasta nimien keruusta hyvä että näistä asioista keskustellaan ja päästään asioihin paneutumaan paremmin

täytyy kiittää kollegoita täällä on ollut minusta erinomaista rakentavaa henkistä keskustelua minä itse ymmärrän kyllä hyvin mistä tämä aloite aloite kumpuaa siinä on minusta semmoinen huoli elämisen ja yrittämisen edellytyksistä sellaisilla alueilla joissa matkat ovat pitkät ja tätähän on täällä tuotu aikaan on selvää että meidän fossiilitalouden aika on pian ohi sen täytyy olla ohi tai muuten me kehitämme tämän planeetan ennen pitkää sietämättömäksi paikaksi toisaalta sitten esimerkiksi viimeaikaiset tapahtumat vaikkapa saudi arabiassa osoittavat aika konkreettisesti sen ja muistuttavat siitä että riippuvuus fossiilienergiasta luo herkkyyksiä semmoisia riippuvuuksia joita on vaikea hallita oman lisänsä tähän keskusteluun toi minusta erinomaisesti ministeri lintilä joka toi esiin sen että meidän liikennepolitiikan fiskaalinen logiikka menee joka tapauksessa uusiksi ennen pitkää pitää miettiä miten me keräämme niitä varoja joita me olemme nyt tottuneet keräämään polttoaineesta meillä on siis tarve tehdä tämmöinen hallittu ja reilu muutos ja toivoisin että tämä sali laidasta laitaan pohtisi miten se tehdään eikä ylläpidetä sitä ajatusta että kaikki voi jatkua kuin ennenkin jos vain ei tehdä mitään koska sitä vaihtoehtoa meillä ei ole ole meillä on nämä monella tavalla vaikeasti yhteen tulevat haasteet jotka pitää pitää taklata sen takia minusta on tärkeää tosiaan tuoda tällaista ja ehkä kannustaa hallitustakin tekemään semmoista tiekarttaa ja strategiatyyppistä lähestymistapaa jossa mietitään miten tämä homma korjataan minkälainen meidän liikennejärjestelmämme on kymmenen vuoden päästä mitkä ne askeleet siihen ovat ja sentyyppistä sen sijaan että kiinnitetään liikaa huomiota johonkin yksittäiseen asiaan kerrallaan ja sitten todetaan minkä takia se ei toimi

minustakin tämä on hyvä pointti että tämä on aloitteentekijöiltä nimenomaan pitää minusta kuulla riittävässä laajuudessa ja oikealla tavalla ja miettiä minkälaisia vastauksia me siihen voimme tarjota ne vastaukset eivät ole helppoja eivätkä yksinkertaisia mutta me olemme täällä päättämässä asioita jotka ovat vaikeita siksihän me täällä olemme kuuntelen mielenkiinnolla

arvoisa herra puhemies kiitos tosiaan aloitteen tekijöille tästä erinomaisesta aloitteesta joka tarjoaa meille nyt mahdollisuuden keskustella autoilun hinnasta suomessa kun katsoo tätä perustelutekstiä joka on käytännössä yksi kappale niin se vain toteaa että käyttövero joka aikanaan tuli ja jonka piti tulla jäi pysyväksi pitäisi poistaa kukaan ei suomessa ole niin verotettu kuin autoilija verotaakka on raskas suomalaisen autoilijan päällä silti meillä alkaa olla koko pohjoismaiden huonoimmassa kunnossa oleva tieverkosto kerätään lähes yhdeksän miljardia annetaan vajaa kaksi miljardia tienhoitoon tämä on epäkohta joka koskettaa meitä kaikkia meillä on rataverkko joka on niin huonossa kunnossa että siellä ei kohta pysty ajamaan kuin kahdeksaakymppiä muualla maailmassa kehittyneissä maissa ajetaan kolmesataa kilometriä tunnissa näillä junilla julkinen liikenne ei toimi se on kallista se ei houkuttele pääkaupunkiseudullakin poikittaisliikenne on niin huono ja toimimaton että se melkein rohkaisee auton hankkimiseen espoossa rakennettiin länsimetro sen piti maksaa seitsemänsataa miljoonaa se maksaa kolme miljardia sen hyötysuhde on negatiivinen vielä viisikymmentä vuotta eteenpäin en vastusta metroa vastustan länsimetroa se aiheutti sen että ihmisten työmatkoihin tuli noin puolitoista tuntia lisää per vuorokausi arvoisa puhemies suomessa jos oikein olen ymmärtänyt korjatkaa minua yhdeksänkymmentä prosenttia tavaroista liikkuu kumipyörillä

nyt kun me keskustelemme autoverotuksesta on hyvä sanoa ääneen se että vaikka jokainen hallitus vuorollaan nostaisi autoveroa ja rasittaisi lisää autoilijaa niin seuraus on aina se koska se auto on meille niin elintärkeä melkein pyhä lehmä niin kuin joku autoilu ei vähene yhtään kilometriä mutta kaikki ne korotukset ovat poissa kulutuksesta siitä mihin ihmiset päivittäin käyttävät rahaa se on aivan selkeää sitten kun meillä on suurin osa maasta vielä sellaista että auton käyttäminen on täysin välttämätöntä sitä ei pysty mitenkään estämään kun bussit eivät enää kulje postit eivät kulje mikään julkinen liikenne ei toimi taksiuudistus on vienyt taksitkin maaseudulta olemme tilanteessa jossa joudumme käyttämään autoja arvoisa puhemies taidan vielä kävellä sinne pönttöön
tänne vaan jos puhe kestää yli kolme minuuttia niin saa jatkaa sitten täältä

arvoisa puhemies tosiaan olen nyt toisen kauden kansanedustaja enkä muista että kertaakaan olisin puhunut tai olisi ollut sellaista tilannetta että olisi voinut tästä autoilusta puhua tämä autoilun demonisointi joka tällä hetkellä on menossa on täysin kohtuutonta meidän kansanedustajien pitäisi kyllä olla sen verran rohkeita että me katsoisimme näitä tosiasioita itselläni on dieselauto meillä on kaksi autoa perheessä koska se on meille täysin välttämätöntä meillä ei ole vaihtoehtoja mutta molemmat autot ovat dieseleitä ja niin puhtaita dieseleitä että ne ovat puhtaampia kuin monet bensiiniautot samaan aikaan me käymme täällä eduskunnassa ja muuallakin tätä julkista keskustelua jossa koko ajan kaiken autoilun ikään kuin pahan alku ja juuri ovat dieselmoottorit jotka ovat kohta jo niin puhtaita että että voi melkein suoraan putkesta hengittää niin kyllä juuri näin ja nyt se mitä me aiheutamme kansantaloudellisesti vielä kaiken lisäksi kun me käymme tätä dieseliä paheksuvaa käy niin kuin joku edustaja sanoi näiden dieselautojen arvo romahtaa sekin on taas pois autoilijalta en ymmärrä mikä ihmeen maailmankaikkeuden suurin syntinen tämä dieselautoilija on ja haluan täältä nyt arvoisa puhemies sanoa että kyllä meidän pitää edustajina pystyä parempaan kuin siihen että me demonisoimme nämä dieselautoilijat ja ja toivon

keskustelu on ollut erittäin hyvää enkä halua sitä pilata sitä että me puhuisimme nyt suomalaisille ihmisille jotka tällä hetkellä pohtivat sitä että miten ihmeessä minä minä selviän tulevaisuudessa jos minulta viedään tämä dieselautokin ja kun täällä ministeri kysyi mistä nämä miljardit sitten otetaan voisi ehkä tehdä vertailevaa laskelmaa siitä mitkä ovat dynaamiset vaikutukset jos autoverotus laskee ja ihmisille jää enemmän sitä niin sanottua elämiseen käytettävää varaa ei se tästä maasta mihinkään katoa kyllä se menee

jotka autoilijoilta kerätään ei käytetä ensisijaisesti tiestön hyvään kunnossapitoon

herra puhemies haluan omasta ja myöskin keskustan eduskuntaryhmän puolesta lämpimästi kiittää tämän kansalaisaloitteen alullepanijoita tämäkin keskustelu osoittaa sen että satakaksikymmentäviisituhatta allekirjoittajaa haluaa nostaa esille autoilun ja ennen kaikkea autoilun kustannukset ja myöskin ministeri lintilälle kiitos siitä että hän valtiovarainministerinä pystyi olemaan tämän keskustelun aikana edes jonkin aikaa täällä paikalla tiedetään ministerien kiireellisyydet hän myöskin kertoi tähän asiaan liittyvistä asioista ja tietysti hän valtiovarainministerinä vastaa nimenomaan veroasioista kun katsoo tätä kansalaisaloitetta niin olen siinä mielessä samaa mieltä aloitteen tekijöiden kanssa että etenkään pohjois suomessa mutta laajentaisin sitä niin että näin on lähes koko suomessa ei ei tule toimeen ilman henkilöautoa joukkoliikenne ei pelaa käytännössä kuin pääkaupunkiseudulla tai jossain tampereen alueella lähes koko suomessa joukkoliikenne ei pelaa käytännössä ja henkilöautoa tarvitaan jokainen tarvitsee sitä mutta sitten tämä dieselautojen käyttövoimaveron poisto asia kyllä itse näkisin että käyttövoimaveron tarkastelu yksittäisenä asiana ei ole välttämättä perusteltua vaan koko liikenteen verorakennetta tulee arvioida kokonaisuutena ja sitä tulee arvioida nimenomaan kokonaisuutena sitä miten sitä kerätään mistä sitä kerätään ja myöskin mihin sitä tähän asiaan on kiinnitetty huomiota myöskin hallitusohjelmassa hallitusneuvotteluissa itse kun sain olla siellä liikenteen puolella hallitusneuvotteluissa mukana niin haluttiin nimenomaan että koko liikenteen ja autoilun verotusta katsotaan kokonaisuutena ja tehdään kokonaisratkaisuja ministeri lintilä omassa puheenvuorossaan jo kertoi että myöskin ministeriö on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota ja on myöskin jo vienyt asiaa eteenpäin siinä on käytännössä liikenteen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä jo aloittanut työnsä ja toivotaan sieltä myöskin konkreettisia esityksiä tulevaisuudessa hallitusohjelmassa myöskin haluttiin kiinnittää huomiota ennen kaikkea tähän dieseliin ja todettiin että jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan niin kuten jo edustaja laakso täällä omassa puheenvuorossaan toi esille siinä yhteydessä ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia tulee selvittää tämä on myöskin ollut ennen kaikkea raskaan liikenteen sidosryhmien tahto ja ammatinharjoittajien tahto

puhemies kiitän

tulkitsen sen tällaisena eräänlaisena hätähuutona myös erityisesti liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän raportissa esitettyihin toimenpiteisiin mielestäni tämä on jonkinlaista käyttövoimavainoakin tietyllä tapaa koska en enää voi kiittää ministeri lintilää on poistunut hän voi lukea nämä kiitokset sitten pöytäkirjasta niin tässä yhteydessä haluan kiittää edustajia heinonen ja laukkanen erinomaisista puheenvuoroista sen sijaan olisin toivonut että ministeri marin olisi ollut paikalla täällä tämä asia tietysti aivan keskeisesti koskettaa hänen hallinnonalaansa tuossa aiemmin viitattiin myös esimerkiksi sähköautoihin kun puhuin tuossa käyttövoimavainosta niin dieseliin kohdistuva asenne on jo siinä mielessä kohtuullisen merkillinen että esimerkiksi tämän nesteen päästöt polttoaineena kilometriä

ovat noin kaksitoista grammaa hiilidioksidia ja sitten jos arvioidaan esimerkiksi motivan laskelmien mukaan

että kilometriä kohtaan menee nolla pilkku kaksi kilowattituntia niin täyssähköauton vastaavat hiilidioksidipäästöt kun niitä ladataan suomen sähköverkosta ovat itse asiassa kaksikymmentäyhdeksän grammaa eli huomattavan paljon enemmän eikö kuulostakin aika merkilliseltä huomennahan täällä jälleen lakkoillaan ilmaston eteen ja eittämättä autoilijat ovat jälleen tässä yhtenä syypäänä mielestäni on meidän vastuu tuoda keskusteluissa esiin myös dieselin tarkoituksenmukaisuutta suomen kannalta siis jos vaikka nesteen biodieseliä sehän on meidän kotimainen tuotteemme ja erityisesti hyvin tärkeä ei pelkästään kuljetusyrittäjille vaan myös meidän koko vientisektorille hirvittävän suuri osa meidän viennistähän toisin kuin yleisesti ehkä luullaan perustuu tällaiseen bulkkituotteeseen ja nyt kun nämä korotukset ovat jälleen kohdistuneet myös näihin näihin biopolttoaineisiin niin tässä yhteydessä pyydän hieman harkintaa jatkossa mitkä ovat oikeasti meidän menestystuotteita haluan vielä lopuksi todeta sen ristiriidan tässä että yleensähän mietitään mistä miljardeja saadaan tässä puhuttiin yhdeksästä miljardista miten se katetaan mutta tässähän on aivan keskeisesti kysymys myös kakun toisesta päästä eli meidän oman viennin vetävyydestä kaikki korotukset mitä tehdään tehdään ne sitten hyvistä motiiveista tai ei esimerkiksi dieseliin kohdistuvat aivan suoraan myös sinne toiseen päähän kiitos

arvoisa puhemies hyvät edustajat ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää tämän kansalaisaloitteen tekijöitä ja kaikkien kansalaisaloitteiden tekijöitä riippumatta siitä mikä se sisältö on minusta on erittäin arvokasta että kansalaisaloitteita tehdään on kova työ kerätä tämmöinen määrä nimiä ja toivon että jokainen kansalaisaloite saa arvoisensa kohtelun ja käsitellään huolellisesti täällä on tuotu esiin se että ministerit eivät ole paikalla kun kansalaisaloitteita käsitellään minusta olisi arvokasta jos ministerit olisivat paikalla tosin olen kuullut että myöskään viime hallituskaudella ministerit eivät läheskään aina olleet paikalla eli jos tämä pitää paikkansa en ole varmistanut kaikkien viime kauden kansalaisaloitteiden käsittelyn osalta sitä olivatko paikalla mutta tällainen tieto on niin meillähän on tässä yhteinen ryhdistäytymisen paikka kansalaisaloitteita on käsitelty vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista parisenkymmentä ja ainoastaan yksi kansalaisaloite on hyväksytty eli kyse ei ole mistään kansalaisaloitteiden tehtailusta kansalaisaloitteet ovat ihmisten harvoja keinoja tuoda esiin näkemyksiään suoraan tänne eduskuntaan kansalaisaloitemenettely ei korvaa edustuksellista demokratiaa se että me täällä käsittelemme kansalaisaloitetta ei tarkoita että meidän täytyy olla samaa mieltä siitä aloitteesta mutta jokainen aloite ansaitsee kuitenkin minun mielestäni erittäin huolellisen käsittelyn siksi pitäisikin miettiä miten me voisimme helpottaa kansalaisaloitteiden tekemistä koska niin kuin täällä on monen kansalaisaloitteen osalta todettu edustajilla on ollut hyviä puheenvuoroja siitä on aika vaikeata yksittäisenä kansalaisena tai tai yhdistyksenä tai järjestönä

hyvä miettiä pitkän aikavälin kokonaiskuvaa esimerkiksi edustaja harjanteen ehdottama kymmenen vuoden aikaväli jopa vähän pidempi on on hyvä hyvä lähtökohta liikenteen eri skenaarioiden pohtimiseen todellakin me emme voi tietää täysin tänään mikä teknologia tai tai mikä skenaario tulee toteutumaan mutta sen takia olisikin erittäin hyvä näin isoissa järjestelmätason hankkeissa tehdä skenaarioita ja pohtia vähän eri vaihtoehtoja täytyy kuitenkin olla selvä ja suunta on se että meidän liikennejärjestelmämme tulee vähentämään päästöjä täällä on puhuttu joukkoliikenteestä on totta että poikittaisliikenne on ollut pääkaupunkiseudulla haastavaa mutta nyt olemme tehneet sellaisia päätöksiä joilla tulemme parantamaan poikittaisliikennettä esimerkiksi raide jokeri on tällainen päätös poikittaisliikenteen toimivuus on pitkälti kiinni siitä minkälaisia liikenneinvestointeja olemme päättäneet tehdä hyvin suuri osuus matkoista pääkaupunkiseudulla ja suurin osa matkoista helsingin keskustaan tehdään joukkoliikenteen avulla on selvää ettei joukkoliikenne ole ratkaisu siellä missä joukkoja ei ole ja siellä täytyy olla muuntyyppisiä ratkaisuja joista sitten auto on on keskeisin väline toki olisi tärkeää että voisimme myös parantaa harvemmin asuttujen seutujen mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä tai vaikka yhteiskäyttöautoja tai mitä mitä

näkökulma että satsaamalla joukkoliikenteeseen me palvelemme sitten niitäkin jotka eivät omista omaa autoa tai pysty sitä ajamaan on hienoa että tässä hallitusohjelmassa myös panostetaan junaliikenteeseen ja nyt jos saamme nopeasti näitä kaksoiskaupunkihankkeita eteenpäin niin niin nehän myös tuovat ihan uudenlaisia työpaikka ja kuten nyt sitten helsinki turku tai tai helsinki tampere välillä on mahdollista saavuttaa ja pidän niitä erittäin tärkeinä on myös kiinnostavaa että rail baltica tulee parantamaan tallinnan joukkoliikenneyhteyksiä ja luomaan erittäin nopean yhteyden baltian maista eurooppaan meidän täytyy kyllä myös miettiä hyvin tarkasti että me emme jää täällä suomessa bussinperäksi ja meidän täytyy aidosti miettiä mitä ratkaisuja me tähän voisimme tuoda toki tallinnan tunneli on yksi mahdollisuus jota nyt selvitetään ja kun tiedämme että lentoliikenteen päästöt ovat erittäin merkittäviä ilmastonmuutoksen kannalta niin junaliikenteen lisääminen on tärkeä keino siihen vastaamisessa

tämän takia olisi tärkeää että me voisimme myös tutkia hyvin selkeästi kaikki ne mahdollisuudet joilla voimme voimme sitten kymmenen vuoden päästä liikkua kestävällä tavalla täältä suomesta myös eurooppaan nyt myös parlamentaarinen työryhmä aloittaa liikenneinvestointien pohtimisen tämä on minusta hyvä suunta pohditaan sitä isoa kuvaa sen sijaan että tänne tuodaan pelkästään yksittäisiä hankkeita tai yksittäisen alueen hankkeita pöydälle pitäisi katsoa tasapuolisesti se koko kuvio myöskin tämän kansalaisaloitteen täytyy saada arvoisensa arvoisensa käsittelytapa puheeni alkuosassa etenkin puhuin ja toivon sitä kaikille muillekin aloitteille
muistutan edustajia että nyt on käsittelyssä kansalaisaloite dieselautojen käyttövoimaveron poistosta pidetään keskustelu tässä aiheessa edustaja marttinen

arvoisa puhemies teen parhaani puhemiehen ohjeistuksen täyttämiseksi hyvät kollegat kansalaisaloitteessa ehdotetaan dieselautojen käyttövoimaveron poistoa pidän tämän kansalaisaloitteen tekemistä tärkeänä kannanottona ja ihmisten mielenosoituksena siitä huolesta joka heillä on autoilun korkeista kustannuksista ymmärrän tämän täysin ja tämä myös meidän kansanedustajien täytyy tässä salissa muistaa tämän keskustelun aikana olen tullut myös itse samaan johtopäätökseen kuin edustaja heinonen ja ja ymmärrän tämän kansalaisaloitteen myös laajempana keskusteluna ylipäänsä autoilun kustannuksista ei pelkästään käyttövoimaveron osalta vaikka itse koskeekin mutta myös myös laajemmin siitä miten autoilun kustannukset ovat kehittyneet käyttövoimaveron tarkoituksena on ollut tasata henkilöautojen polttoaineiden verotasojen välisiä eroja bensiinin ja dieselin osalta ei suoraan niinkään bensiinipumpuilla näkyvää hintaeroa kysymys on siten laajempi ja monimutkaisempi ja toivon että tämä kansalaisaloitteessa esille nostettu huoli otetaan vahvasti esille kun hallitus valmistelee tätä isompaa liikenteen verotuksen uudistusta perusteltua käydä läpi koko liikenteen verotuksen kokonaisuus kaikki verot ja se miten nykyinen järjestelmä toimii tuota työtä varten tämä aloite antaa erinomaisen pohjan tämä ei kuitenkaan poista sitä tärkeää asiaa minkä aloitteen tekijät nostavat esille moni ihminen siis kokee että autoilun kustannukset ovat nousseet ja kuten täällä tiedämme pitkien etäisyyksien suomessa työssäkäynnin ja perheen asioinnin vuoksi yksityisauton käyttö on valtaosalle suomalaisista välttämättömyys sitä taustaa vasten pidän erikoisena että että juuri nyt kun tätä kansalaisaloitetta käsitellään tässä salissa itse asiassa hallitus ei ole kuullut tätä ihmisten huolta päinvastoin olemme nimittäin juuri kuulleet että hallitus aikoo kiristää ensi vuonna polttoaineiden verotusta miljoonalla eurolla se tarkoittaa noin kuuden sentin korotusta bensiinin ja dieselin pumppuhintoihin minkä ihmiset tulevat näkemään sitten ensi elokuussa kun autojaan tankkaavat tämä nostaa edelleen autoilun kustannuksia rokottaa työssäkäyvää työntekijää ja ennen kaikkea kuljetusalaa ja kuljetusalan yrittäjiä siis tavallisia ihmisiä joille autoilu ja auton käyttö on täysin välttämätöntä arvoisa puhemies kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli satakaksikymmentäviisituhatta ihmistä tämä on yksi eniten allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite mitä tämä talo on päässyt käsittelemään he ovat olleet huolissaan autoilun kasvaneista kustannuksista ja vaatineet siihen muutosta ja hallitus lähettää terveiset näille ihmisille kertomalla että polttoaineiden verotusta korotetaan reippaasti ensi vuonna sama suunta siis jatkuu ja se maali karkaa yhä kauemmaksi mihin nimenomaan ihmiset ovat ottaneet tässä kansalaisaloitteessa kantaa näyttää siis siltä että tämä politiikka mitä hallitus nyt harjoittaa on täysin fiskaalinen tarkoitukseltaan tarkoitus on on lisää veroja sen päälle mitä autoilusta kerätään jo tällä hetkellä yli kahdeksan miljardia euroa vuodessa millä ei ole siis todellista vaikutusta itse päästöihin itse asiassa hallitus toteaa omassa esityksessään joka joka on tulossa meidän käsittelyyn

että lyhyellä aikavälillä polttoaineverojen korotusten arvioidaan vähentävän dieselkäyttöisten henkilöautojen kulutusta yhdellä pilkku neljällä prosentilla siis yhdellä pilkku neljällä prosentilla nämä päästöjenvähentymisvaikutukset ovat mitättömät mutta edelleen ihmisten verotaakka vain kasvaa arvoisa puhemies toinen ihmetyksen aihe joka liittyy hallituksen ilmasto ja liikennepolitiikan poukkoiluun ja tähän keskusteluun osin on se miten hallitus aikoo myös rokottaa niin sanottua parafiinistä dieseliä poistamalla sen verotuen yhteensä satakaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa kun nimenomaan meidän pitäisi pohtia miten kestävällä tavalla ilman että ihmisten autoilun osalta nostetaan voidaan vähentää päästöjä ja uudistaa suomalaista autokantaa niin hallitus päätöksellään tekee tekee ratkaisun joka nimenomaan rokottaa puhtaampia ja uusia polttoaineita hallituksen päätös rokottaa rajusti esimerkiksi nesteen valmistamaa uusiutuvista raaka aineista tehtyä my dieseliä jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa yhdeksänkymmentä prosenttia pienemmät kuin mitä fossiilisen dieselin päästöt ovat en oikein ymmärrä miten tämäkään päätös on fiksua ilmastopolitiikkaa arvoisa puhemies minusta tämän kansalaisaloitteen myötä hallitus ja koko eduskunta vahvan viestin mikä liittyy autoiluun ja autoilun kustannuksiin nimenomaan koskien dieselautoja ja kuten aikaisemmin totesin on on selvää että hallituksen täytyy ottaa tämä ihmisten huoli vakavasti kun tätä suurempaa liikenteen verotuksen uudistusta lähdetään valmistelemaan

arvoisa herra puhemies olipa mukava kuulla

arvoisa puhemies tosiaan kannan kyllä huolta siitä että kun keskustellaan kansalaisaloitteesta jonka on allekirjoittanut yli satakaksikymmentäviisituhatta suomalaista ja kun puhutaan liikenteen verotuksesta liikenteen verotuksesta jolla valtio kerää yli kahdeksan miljardia euroa vuosittain niin ministeriaitio on täysin tyhjä ei voi olla näin kun puhutaan yhdestä keskeisimmästä arkeemme ja toisaalta myös valtiontalouteen vaikuttavasta asiasta täytyy päästä käymään keskustelua jossa eduskunta voi ottaa kantaa kansalaisaloitteeseen ja jossa ministerit vastaavat

näkökulmiin totta kai kansalaisaloite lähtee tästä edelleen valiokuntakäsittelyyn mutta kyllä lähetekeskustelulla on merkittävä rooli siinä miten työskentely edelleen valiokunnissa etenee ja tämän vuoksi olisi kyllä enemmän kuin suotavaa että ministerit olisivat näin tärkeää asiaa käsittelemässä arvoisa puhemies autoliikenne on välttämätön osa suomalaisten arkea se on aivan keskeinen osa niin perheiden kuin yksinäisten ihmisten hyvinvointia suomi ei toimisi ilman henkilöautoja ja ilman raskasta liikennettä ja tosiaan kuten jo edellä on mainittu kun liikenteestä kerätään yli kahdeksan miljardia euroa veroja ja nykyinen hallitus haluaa liikenteen verotaakkaa lisätä vielä kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla niin on aiheellista käydä eduskunnassa myös laajempaa keskustelua siitä tämä kestävää politiikkaa tuolla ykssa on keskusteltu kestävästä kehityksestä ja toki haluamme että ihmiskunta pääsee planeettansa kanssa tasapainoon mutta se työ jota yorkissa on visioitu että öljytaloudesta siirryttäisiin hyvinkin nopealla aikataululla eteenpäin ei ehkä ole kaikilta osin aivan realistista arvoisa puhemies aikanaan kun nuorena miehenä ensimmäistä kauttani eduskunnassa palvelin kaikille kansanedustajille jaettiin tällainen suomi öljyn jälkeen teos ottamatta sen enempää kantaa tämän teoksen johtopäätöksiin siitä kuinka helppoa öljytaloudesta on siirtyä eteenpäin muistelen näin kun yksi litra öljyä sisältää energiaa noin kymmenen kilowattituntia ja kun jokainen suomalainen vauvasta vaariin käyttää öljyä keskimäärin kuusi litraa päivässä niin suhteuttaa siihen että ihmistyöllä voi päivän aikana kohtuudella vapauttaa energiaa noin yhden kilowattitunnin verran niin jokaisella meistä on öljytalouden ansiosta kuusikymmentä henkilökohtaista palvelijaa sen teknologia meille mahdollistaa varmistamassa sen että valoa riittää pimeällä että lämpöä riittää kylmällä että pääsemme liikkumaan paikasta toiseen että vesi tulee hanasta ja että hellan levy lämpiää kun laittaa virran päälle ei ole aivan yksinkertainen tehtävä luopua näistä kuudestakymmenestä palvelijasta jos olette lukeneet vaikka sinuhe egyptiläisestä kuinka siellä aikanaan egyptissä purilailla johtavia henkilöitä kannettiin niin kyllä suomesta melkoinen luokkayhteiskunta tulisi sitten jos pitäisi siihen aikaan ja niihin teknologioihin palata on selvää että öljyriippuvuudesta täytyy päästä eroon jotta fossiiliset polttoaineet saadaan korvattua ja hiilidioksidipäästöt ilmakehään saadaan saadaan nollattua mutta tässä keskustelussa täytyy olla realistinen keskustelun täytyy perustua faktoihin arvoisa puhemies haluan jakaa aivan mielenkiinnon vuoksi tähän dieselkeskusteluun muutamia faktoja niistä vaihtoehdoista että mitä jos liikenne maailmassa muutettaisiin sähkölle näistä öljyperäisistä polttoaineista jos koko maailman autokanta sähköistettäisiin nykyteknologialla autokannan akkuihin tarvittaisiin niin paljon kobolttia että tuon kobolttimäärän louhiminen nykyisillä koboltin tuotantomäärillä kestäisi kahdeksansataakuusikymmentäkuusi vuotta se ei ole aivan nopea siirtymä sähköautoiluun no tietysti on selvää että teknologia kehittyy mutta täytyy kyllä sanoa että tulee aivan valtava paine avata näitä kobolttikaivoksia litiumin osalta samalla tavalla satoja vuosia kestäisi nykyisillä tuotantomäärillä louhia riittävä määrä akkumineraalia nikkelin osaltakin viisikymmentäkolme vuotta jos nykyisillä tuotantomäärillä tuotettaisiin näitä tulevien akkujen tarvitsemia raaka aineita joten on selvää että tarvitaan valtava teknologinen harppaus eteenpäin mutta samalla täytyy käydä kyllä vakavaa arvokeskustelua siitä mistä päin maailmaa ja millä menetelmillä voidaan louhia tällainen määrä näitä mineraaleja jotta kaikki tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan olen varma että ihmiskunta pystyy nämä haasteet ratkomaan teknologiaa viisaasti hyödyntäen mutta ennen sitä meidän on syytä suhtautua kaikella vakavuudella niiden suomalaisten huoleen jotka ovat tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneet jotka haluavat tulevaisuudessakin käydä töissä

voi olla hyvä ja turvallinen kulkupeli kun arkeamme käymme eteenpäin joten tässä mielessä arvoisa puhemies kaipaisin kyllä sitä että täällä olisi myös tuo ministeriaitio täynnä ja päästäisiin käymään kunnon keskustelu tästä aiheesta

herra puhemies minäkin kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä tästä aloitteesta jolla olemme saaneet aikaiseksi eduskunnassa asiallisen ja jopa asiantuntevan keskustelun tärkeästä asiasta dieselautojen käyttövoimaverosta ja tässä yhteydessä koko liikenteen verotuksesta niin kuin täällä monet edustajat ovat todenneet tässä tarvitaan tarkastelua laajasti minä luotan siihen että nyt kun tämä aloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ja siellä sen verojaostoon niin verojaoston asiantuntevat jäsenet asiantuntijoita kuullen tekevät hyvän mietinnön tästä rauhassa syvällisesti paneutuen ja näin antavat eduskunnan suuntaviivat hallitukselle toimia tähdäten siihen mihin kansalaisaloitekin tähtää nopeaa muutosta tuskin voidaan saada aikaan mutta kuitenkin tämä kokonaisuus liikenteen verotuksen kokonaisuus on on syytä uudistaa mahdollisimman pian siihen sisältyy hyvin paljon yksityiskohtia joita tässä keskustelussa on nostettu esille enkä niitä lähde lähde toistamaan totean kuitenkin että esimerkiksi tämä ammattidieselkysymys on sellainen joka on syytä syytä ottaa vakavasti ulkomaisten ajoneuvojen verotuskysymykset on on syytä hoitaa ne jäivät vielä kesken tai hoitamatta ja ihmiset odottavat ja liikennöitsijät odottavat tältä osin eteenpäinmenoa arvoisa puhemies valtion budjetista kuudesosa katetaan liikenteeltä perittävillä veroilla ja näin on aina ollut tai ainakin sen ajan kun itse olen täällä ollut aloitin runsas kolmekymmentä vuotta sitten ja siitä lähtien on aina joka syksy puhuttu liikenteen verotuksen kohtuuttomuudesta ja jokainen hallitus jokainen eduskunta on lisännyt sitä verotusta niin että tuo noin kuudesosa valtion budjetin loppusummasta katetaan liikenteen verotuksella eli siitä on tullut ihan tällainen rahastuskeino tietysti minkä ministerikin nosti esille vaihtoehtojen etsiminen ei ole helppoa tällä rahalla katetaan monia hyviä tarpeita ja näin ollen täytyy sitten löytyä jostakin vastine jos tätä merkittävästi alennetaan mutta siinä on suunnan kuitenkin oltava toinen kuin mitä tämän hetken hallitus suunnittelee viime syksynä seitsemän eduskuntapuoluetta teki yhteisen sopimuksen ilmastopolitiikasta ja kyllä tuon sopimuksen toteuttaminen täytäntöönpano merkitsee suomalaiselle perheelle työntekijälle eläkeläiselle sitä että että heidän liikenneverotuksensa kiristyy perussuomalaiset eivät tähän sopimukseen lähteneet pidimme sitä kerta kaikkiaan epärealistisena ja niin kuin äsken edustaja autto totesi pitää olla realistiset mallit menettelytavat te olette kokoomuskin sitoutuneet sellaiseen sopimukseen ilmastopolitiikan osalta suomessa metsästäessänne sitä promillen globaalia ilmastopäästöjen alentamista että se on kallis lasku suomalaiselle yrittäjälle suomalaiselle perheelle ja erityisesti työtä tekevälle keskituloiselle ihmiselle me emme lähde epärealistisiin lupauksiin tämänkään aloitteen osalta me emme lähde lupaamaan että näin tapahtuu heti mutta suunnan tämä aloite näyttää mihin pitää mennä on otettava kuitenkin huomioon aina ihmisen olosuhteet missä hän asuu minkälaisessa työssä hän on siihen liittyviä matkustustarpeita minkälainen on perhe jos on useampia lapsia niin tarvitaan isompi auto ehkä kaksi autoa perheeseen ja niin edelleen ja yhtenä tekijänä sitten lisäksi myös tämä ympäristönäkökulma

pitää puuttua ja kun täällä on verojaoston jäseniä paikalla niin vetoan teihin että tehkää todella huolellinen työ ja vetäkää meille sellaiset suuntaviivat että eduskunta voi yksimielisesti antaa hallitukselle myös ne ohjeet miten tässä liikenteen verotuksessa tulee menetellä

on kyllä ollut loistavia puheenvuoroja ja täytyy todeta että näin hienot puheenvuorot kyllä ansaitsisivat tulla ministereidenkin kuulluiksi ihan koko kaartin suoraan sanoen niin ei ainoastaan oli hienoa että hän oli paikalla tässä alussa me arvostamme kyllä sitä ei siitä ole kysymys edustaja torniainen käytti täällä kyllä tasapainoisen hyvän puheenvuoron hän tietysti tämän asian tuntee oikein hyvin samoin monet muut täällä kaksi asiaa puhemies tässä nostaisin jos tähän meidän yhteiskuntaan kansalaisille tavallaan sitä pelivaraa jolla he voisivat sitten oman vapaan tahtonsa mukaan kuluttamista harrastaa erilaisiin asioihin niin kaksi tällaista isoa kokonaisuutta on niin että tästä ansiotulosta jonka he saavat jäisi heille enemmän käyttövaraa

liikenteen verotuksen kokonaisuudistus ihan koko paketin uudistuminen ulkomailla kun käy keskisuurissakin kaupungeissa niin julkinen liikenne maksaa euron tai yksi pilkku viisikymmentä euroa ei tulisi mieleenkään siellä siellä että pitäisi joku auto hankkia sinne kun on lomalla siellä vaan kyllä se julkinen liikenne on se mitä siellä käytetään poikittaisliikenne on runsasta ei tarvitse ajatella että milloinhan se raitiovaunu bussi tai metro tulee niitä tulee ihan koko ajan ja riittävästi tämä on myös osa tätä pakettia eli tämä kokonaisuudistus toinen on asumisen kustannukset kymmenen vuoden aikana asumisen nousseet kolmekymmentä prosenttia pääkaupunkiseudulla saa neljäkymmentäviisi neliöisen uuden kaksion noin kolmellasadallatuhannella riippuu siitä asuuko helsingissä vai espoossa vantaalla on pikkaisen halvempia meillä on nämä mal sopimukset jotka liittyvät myös liikenteeseen ja nämä mal sopimukset eivät ole tuoneet yhtä ainoata edullista asuntoa pääkaupunkiseudulle joka ainoa asunto joka rakennetaan tänään on kalliimpi kuin se se mikä eilen tehtiin nämä mal sopimukset ovat lähinnä näiden isojen kaupunkien tapa saada omille hankkeilleen rahaa se on valitettava tosiasia mutta edullisia asuntoja niillä ei synny tämä olisi kanssa asia johon pitäisi jollakin tavalla puuttua nämä kaksi asiaa asumisen kustannukset otettaisiin kokonaistarkasteluun mukaan niin niin silloin kävisi niin että tästä kansalaisten työllään saamasta palkkatulosta jäisi enemmän käteen meillä on aivan uusi köyhyysryhmä tässä maassa ja se on pienituloisten köyhyys kyllä näistä asioista pitäisi enemmän puhua arvoisa puhemies nyt en tule enää sinne vaan vaan totean että tämä keskustelu on hyvä toivon että jotenkin tämä voitaisiin uusia ja ja käydä sillä tavalla että ministerit

arvoisa puhemies kyllä meillä suomalaista autoilijaa koijataan suomalaisilta autoilijoilta liikenteeltä kerätään kahdeksan pilkku neljä miljardia euroa vuosittain erilaisia veroja ja nyt rinteen hallitus keskustan tukemana aikoo kiristää autoilun verotusta edelleen diesel on tolpalla tällä hetkellä yhtä kallista kuin bensa lähestulkoon oli hetkittäin kalliimpaa ja nyt maksetaan montasataa euroa vaikka dieselautoa ei ajaisi itse asiassa metriäkään onhan tämä itse asiassa täysin hullua ja hallitus vielä kiristää tässä tilanteessa bensaveroa ja dieselveroa tälle pitää kyllä tehdä jotain olemme kuulleet erittäin hyvän keskustelun mutta minun mielestäni se on jollain tavalla kansanvallan ja demokratian halveksuntaa että liikenneministeri ei ole tätä keskustelua ollut kuulemassa ja aika monessa puheenvuorossa täällä on kiinnitetty samaan asiaan huomiota arvoisa puhemies teen esityksen että tämä asia jätetään pöydälle keskiviikkona toinen kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista olevaan istuntoon ja toivon että silloin liikenneministeri on paikalla ja osallistuu tähän suomalaisten autoilijoiden kannalta keskeisen

nyt on edustaja heinonen ehdottanut että asia pannaan pöydälle keskiviikkona toinen kymmenettä pidettävään istuntoon asia siis pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta eli nyt keskustellaan pöydällepanon ajankohdasta onko tähän muita ehdotuksia
arvoisa puhemies kannatan edellä mainituin perustein tätä edustaja heinosen ehdotusta ja toivon todella että saamme sitten sekä liikenneministerin että myöskin laajemmin tuonne ministeriaitioon väkeä paikalle käymään tätä tärkeää keskustelua jo pelkästään suomalaisen hyvinvointivaltion kannalta kysymys on

keskustelu pöydällepanosta